asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen

edustaja kotiaho

arvoisa puhemies ja edustajat hallitus kiristää polttoaineveroja kahdellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla tämä tarkoittaa noin sentin korotusta pumppuhintoihin ensinnäkin ensinnäkin haluan sanoa perussuomalaisten kannan asiaan tämä on järjetön esitys emmekä tule tätä koskaan hyväksymään polttoaineverojen korotus iskee pahiten työssäkäyviin pieni ja keskituloisiin ihmisiin kun yli yhdeksänkymmentä prosenttia kaikesta tavarasta liikkuu suomessa kumipyörillä se vaikuttaa myös kaikkeen kulutustavaraan kuten ruoan hintaan ilmastonmuutokseen tämä ei vaikuta mitään autolla ajetaan jatkossakin koska se on välttämätöntä eivätkä autot ole yhtään sen vähäpäästöisempiä koska uudet autot ovat yhtä kalliita kuin ennenkin arvoisa ministeri lintilä ymmärrättekö te veronkiristyksen haitat rahaa vain ilmesty valtion kassaan vaan se on pois jostakin onko teillä haitta teillä haitta arvioita asiasta

mutta ymmärrän myös sen tarpeen mitä valtion budjetissa haetaan uusilla kohdennuksilla mutta jos ollaan tässä polttoaineen korotuksessa niin aivan kuten sanoitte korotus

joka tulee tänne seuraavan kauden aikana on noin kuusi pilkku viisi senttiä litralta mikä käytännössä sitten on samaa luokkaa kuin kuluttajahintojen nousu eli tullaan menemään sillä samalla skaalalla esititte huolenne kuljetusyrityksien osalta aito huoli mutta on hienoa että kuljetusyritykset ovat entistä enemmän valveutuneita ja pääsääntöisesti kuljetusyrityksillä on että nämä nousut voidaan siirtää myös hintoihin olen käynyt tästä keskustelua useammankin yrittäjän kanssa ja tällainen on nimenomaan kuljetusyrittäjien puolelta olemassa

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa puhemies ja edustajat puheet siitä että nämä polttoaineveronkorotukset korvataan pienentämällä ansiotuloverotusta ovat muunneltua totuutta veroaste nousee jo pienemmissäkin tuloluokissa ja se on fakta te heikennätte merkittävästi erityisesti pieni ja keskituloisten ostovoimaa teollisuuden ja maatalouden kilpailukykyä ja niin edelleen tämä on kyllä noloa demarit korottavat nimenomaan työssäkäynnin hintaa keskusta rokottaa haja asutusalueen asukkaita ja ruuantuotantoa vihreiden ympäristöhommiin eivät usko edes asiantuntijat viime kuuleman mukaan toimia esimerkiksi autokannan uusimiseksi ei ole esitetty vaan todellisuudessa tämä korotus tehdään kattamaan hallituksen maailmanparannuskuluja säästäkää kaksisataaviisikymmentä miljoonaa euroa toimimattomasta kehitysavusta ja sen korottamisen sijaan perukaa veronkorotus käykö tämä

ensinnäkin sen verran korjausta tuloveroaste ei ole nousemassa siellä vaan päinvastoin pieni ja keskituloisten tuloverotusta kevennetään kahdellasadalla miljoonalla eli tämä korjauksena siihen se mitä tapahtuu sitten tuloverotuksessa sivukuluissa niin se on eri asia liikenteen osalta olen jo nimennyt liikenteen verotuksen työryhmän joka valmistelee liikenneverotuksen uudistusta ja se saa työnsä valmiiksi muistaakseni kaksituhattakaksikymmentäyksi
arvoisa

puhemies ihmisille jää suomessa tuloistaan liian vähän käteen on aivan turhaa moittia suomalaisia työhaluttomuudesta jos työn tekeminen ei kannata esimerkiksi asumisen hinta karkaa käsistä ja tämä johtuu suurelta osin varsinkin kaupungeissa siitä että niihin muuttaa yhä enemmän ihmisiä joiden asumisen maksaa veronmaksaja tämä kehitys palvelee kiinteistösijoittajia mutta aiheuttaa suurta ahdinkoa pieni ja keskituloisille työssä käyville polttoaineiden veronkorotukset taas sekä nostavat tavallisen ihmisen työmatkakustannuksia että heikentävät teollisuuden ja kuljetusalan toiminta ja työllistämismahdollisuuksia kysyisinkin hahmottaako tämä hallitus kasvavien asumis ja liikkumiskustannusten turmiollisen vaikutuksen ihmisten arkeen ja julkisen talouden kestävyyteen ja jos hahmottaa miten se aikoo kokonaisvaltaisesti parantaa tätä tilannetta

arvoisa puhemies kyllä hallitus havainnoi erittäin hyvin tämän tilanteen ja tämä on erittäin haastava tilanne erityisesti asumisen asumisen kulujen nouseminen erityisesti pääkaupunkiseudulla kasvukeskuksissa on erittäin haasteellista liikenteessä on omat paineensa ja toisaalta me olemme tilanteessa jossa me erityisesti tarvitsisimme työvoiman liikkuvuuden parantumista tässä on tehty toimenpiteitä ja varmasti tullaan tekemään jatkossakin esimerkiksi kakkosasunnon verovähennysoikeutta on jo aiemmin nostettu ja sitä kautta pyritty saamaan ihmisiä liikkumaan työn työn perässä tämä on varmasti yksi sellainen asia joka tulee olemaan hyvin vahvasti tämän hallituksen

arvoisa herra puhemies

näissä kuljetusyrityksien sopimuksissa on polttoaineklausuuli minä voin kertoa että ei todellakaan ole läheskään kaikissa kannattaa kysyä enemmän kuin yhdeltä siitä asiasta minä ymmärrän sen että ongelmana on ymmärtää tätä koko verotushommaa koska te ette edes ymmärrä mitä on parafiininen diesel te olette puhunut tästä asiasta että tämä on joku yritystukien poistaminen vaikka yritystuen kanssa mitään tekemistä tämähän on etu siihen kun esimerkiksi kuljetusyrittäjät käyttävät my dieseliä sen takia että ne ovat ympäristöystävällisempiä se on aivan sama asia kun täällä annetaan niin sanotusti tukea siihen että saadaan sähköautoja tai vastaavaa tämän parafiinisen dieselin

lintilä arvoisa puhemies vaikka ei ole kysymystä niin vastaan silti tyypillinen poliitikko itse asiassa olin itse verojaoston puheenjohtaja vuonna kaksituhattakymmenen kun tämä parafiinisen dieselin tuki tehtiin silloin sillä haettiin sitä että se oli lähipäästöjen kannalta puhtaampi vaihtoehto sitä lähdettiin tukemaan viidellä sentillä per litra nyt kun tätä on käyty läpi ja laskettu mikä sen osuus on on päädytty lukuun nolla pilkku viisi senttiä eli neljä pilkku viisi senttiä tällä hetkellä tuetaan voiko sanoa hiukan turhaan autojen teknologia pakokaasupäästöt ovat kehittyneet tänä aikana niin paljon että vastaava tulos on saatavissa jo ne yhteydenotot mitä on käyty kyseisten toimijoiden kanssa ovat kertoneet hyvin yhdensuuntaisia asioita ja siinä tilanteessa kun tämä yritystukia karsiva työryhmä teki työtään pidin erittäin relevanttina että he päätyvät tähän

arvoisa puhemies täällä ministeri lintilä aiemmin viittasi palkkaverotuksen maltillisena pitämiseen äärimmäisen tärkeä asia tässä budjettiriihessä on se pidetäänkö se suunta jota yhdessä muun muassa ministeri lintilän kanssa olimme edellisessä hallituksessa suuntaamassa että palkkaverotus kevenee ostovoima kasvaa suomalaisilla tavallisilla ahkerilla suomalaisilla palkasta jää vuosi vuodelta enemmän käteen eikä vähemmän kerroitte tässä että pienituloisimpien osalta hallitus pyrkii kompensoimaan niitä polttoaineverotuksen nostoja kahdensadan miljoonan euron palkkaverotuksen kevennyksellä mutta onko totta valtiovarainministeri lintilä onko totta että keskituloisella suomalaisella palkkaverotus kääntyykin nyt kireämmäksi että ensi vuonna keskituloisella suomalaisella pariskunnalla jää yhteensä yli kolmesataa euroa vähemmän käteen kuin tänä vuonna johtuen siitä että hallitus antaa nyt palkkaverotuksen kääntyä kireämpään suuntaan kun pitkään pidettiin huolta vaikeampina aikoinakin että se pysyy laskusuunnassa

ministeri lintilä ensin ja sitten
arvoisa herra puhemies tämä hallitus ei kiristä tuloverotusta

on totta että tämä hallitus ei kiristä tuloverotusta mutta sen myönnän että palkan välilliset kulut tulevat nousemaan joka on työmarkkinaosapuolien ratkaisusta tuleva jolloinka pitäisin verrattain outona sitä jos hallitus ottaisi linjan indikoisi työmarkkinaosapuolille että päätykää sama mihin ratkaisuun välillisissä me kuittaamme sen erotuksen sen päässä olisi tasavero

arvoisa herra puhemies ministeri lintilä sanoi että teknologia on kehittynyt sen verran että esimerkiksi

niin paljon vähäpäästöisempiä että tämä parafiinidiesel olisi ikään kuin turha ymmärsinkö minä oikein saatte vastata siihen haluaisin kysyä ministeriltä myös tästä kun neste my dieselin sivuilla lukee näin että siitä tulee keskimäärin yhdeksänkymmentä prosenttia pienemmät kasvihuonekaasupäästöt ja se ei vaadi investointeja se soveltuu kaikkiin diesel autoihin ja se koostuu sataprosenttisesti jätteistä ja tähteistä huippuluokan suorituskyky ja tästä te otatte nyt sitten tämän teidän mielestänne turhan yritystuen pois kysyn eikö olisi ollut viisaampaa ottaa mieluummin kaljarallia ylläpitävistä yritystuista kuin tästä parafiinidieselistä

kiitoksia arvoisa puhemies ihan lyhyesti tähän tuloverotukseen ensinnä se tulee kevenemään kaksisataa miljoonaa euroa pieni ja keskituloisilla tuloverotus ja se kiky sopimuksessa sovittu sotu maksujen siirto palkansaajille työnantajalta se tulee nostamaan hieman verotusta nolla pilkku neljä siis vero ja veroluonteisia maksuja se liittyy siihen kiky sopimukseen joka tehtiin viime kaudella ja joka on sellainen hallitus ei aio kompensoida sitä nousua mikä sieltä tulee se on selvä asia mutta se liittyy hyvin selkeästi siihen että tämä hallitus keventää pieni ja keskituloisten tuloverotusta tämä hallitus keventää pieni ja keskituloisten tuloverotusta mutta arvoisa puhemies liittyen tähän parafiinisen dieselöljyn verotuen verotuen poistoon siellä seitsemänkymmentä prosenttia siitä dieselistä jota tuetaan tällä hetkellä on fossiilista polttoainetta kolmekymmentä prosenttia liittyy biopolttoaineisiin ja niin kuin ministeri lintilä totesi se on nolla pilkku viiden sentin arvoinen tällä hetkellä se tuki aidosti se tuki litraa kohti ja se neljä pilkku viisi senttiä litraa kohti tarkoittaa perusteetonta tukea tälle dieselpolttoöljylle

edustaja östmanille sen verran että pitää mieltää se että tästä neljä viidesosaa on fossiilista ja eihän näitä uusiutuvia nyt tällä tämä on eri kategoria josta tämä menee eli tämä täytyy mieltää ja valmisteluaikana nämä varmasti käydään vielä hyvin tarkasti läpi

että hallituksen ilmastolinjaan ollaan tyytymättömiä ilmastopiireissäkin aiemmin olen ymmärtänyt että lupauksia on vesitetty koulutukseen vanhustenhoitoon ja eläkeläisiin liittyen imagomiljoonien viskely sinne tänne ilman johdonmukaista kokonaiskuvaa ja priorisointia on toki katalaa ja siihen on jouduttu koska lupaukset ennen vaaleja olivat poskettomia taloudellisiin realiteetteihin nähden tavallisen ihmisen autoilun vaikeuttaminen hinnankorotuksilla yksilön oikeuksiin kuuluvien vapauksien moralisointi jopa perheen perustamisesta syyllistäminen tätäkö on hallituksen kunnianhimoinen ilmastopolitiikka kysyn hallitukselta kuinka paljon te aiotte politiikallanne vaikuttaa yläilmakehän ilmastoon en halua kuulla ilmastojohtajuudesta enkä kunnianhimosta tai taistelusta vaan yksinkertaisesti kuinka paljon kansalaisten ostovoimaa heikentävällä ja syyllistävällä politiikallanne vaikutetaan globaaleihin hiilidioksidipäästöihin mikä on suomen osuus

autoiluun me haluamme vähentää bensiinin ja dieselin käyttöä polttoaineissa ja polttomoottoreissa ja haluamme lisätä biokaasua meillä on tulossa biokaasun tuotantoon merkittävä lisäys tämän vaalikauden aikana niin että biokaasuverkosto voidaan koko maan kattavaksi saada niin että voidaan konvertiolaitteita ottaa käyttöön tavalla joka tarkoittaa sitä että se viidentonnin toyota tuolla maaseudulla voidaan ottaa konvertiolaitteitten kautta käyttöön biokaasulla tämä on sitä konkreettista arjen politiikkaa ympäristövaikutusten

arvoisa puhemies ilmastopolitiikkaa tehdessä on aivan selvä asia että se täytyy tehdä reilusti ja sen takia meidän täytyy huolehtia siitä että muutos joka aiheuttaa ehkä kotitalouksiin lisämaksuja tehdään reilusti esimerkiksi tässä budjetissa on sen takia

ryhmä kunnianhimoisia yrityksiä joista itse asiassa muodostuu yli puolet suomen pörssin arvosta lähestyivät kannanotolla jolla ne vaativat suomelta

pääministeri rinne viidestoista kahdeksatta te ylen haastattelussa kerroitte että tulette päätöksillänne huolehtimaan siitä että suomalaisten ostovoima yleisesti ottaen kehittyy parempaan suuntaan näin te sanoitte ylen haastattelussa suora sitaatti suora lainaus no nyt tämä teidän budjettiesityksenne

vuodessa ja mikäli tämä perhe vielä työllistää rakennusmiehiä tai siivoojia kotitalousvähennyksellä niin se heidän vuodessa käteen jäävä tulonsa vähenee vielä viidelläsadalla eurolla siitä mitä se aiemmin oli koska te myös heikennätte kotitalousvähennystä joka vähentää harmaata taloutta ja parantaa työllisyyttä joiden pitäisi olla jokaisen hallituksen pääministeri rinne aiotteko te tehdä nyt tälle asialle vielä jotain näille keskituloisille suomalaisille ahkerille suomalaisille jotka tätä maata pitävät veronmaksullaan pystyssä aiotteko tehdä ja oletteko valmiit eduskunnan budjettikäsittelyssä vielä muuttamaan tätä budjettiehdotustanne joka on nyt vinossa tämän suhteen

edustaja jokinen olen todella tyytyväinen että te nostitte tämän kysymyksen esille tämä hallitus keventää pieni ja keskituloisten verotusta se se mikä pitää paikkansa on se että teidän ollessanne hallituksessa kokoomuksen ollessa hallituksessa verotusta päätettiin kiristää nostamalla veronluontoisia maksuja niin kuin nyt on tapahtunut se on siis teidän aikaansaannoksianne sitten haluan sanoa myöskin sen arvoisa edustaja jokinen että nyt korjataan se iso murhe jonka te aiheutitte ahkerille julkisen sektorin työntekijöille tällä budjettiesityksellä poistetaan ne lomarahaleikkaukset jotka te aiheutitte

arvoisa puhemies tässä salissa ollaan jatkuvasti huolissaan ilmastonmuutoksesta tästä johtuen kuljetusala on sekin osoittanut halukkuutensa siirtyä käyttämään ympäristöystävällistä biodieselöljyä johon edustaja östmankin viittasi valitettavasti hallitus ei ainoastaan korota polttonesteiden veroja vaan myös leikkaa parafiinisen dieselöljyn verotukea

arvoisa puhemies parafiiniseen dieseliin enempää puuttumatta niin nyt ensinnäkin haluan muistuttaa siitä että ei meillä biodieselin tukeen ole tulossa mitään muutosta

tulee säilymään ihan yhtä lailla sitten kun aloitin nämä siitä että olin itse verojaoston puheenjohtaja silloin kaksituhattakymmenen kannattaa varmaan katsoa paljonko esimerkiksi meidän sekoitevelvoite on vaihtunut sen jälkeen me olemme aivan erilaisissa sekoitteissa tällä hetkellä dieselin kanssa mitä oltiin silloin kun tämä

arvoisa herra puhemies täytyy sanoa että en ole kyllä hetkeen kuullut niin vääristelevää puheenvuoroa kuin mitä täällä äsken edustaja purra toi esille tämä hallitus tulevassa ensi vuoden budjetissaan nimenomaan panostaa perheiden hyvinvointiin ja nimenomaan perhe etuuksiin panostetaan lapsilisän lapsilisän yksinhuoltajakorotusta ja monilapsisten perheiden korotusta korotusta nostetaan ja lisäksi opintotuen huoltajakorotusta nostetaan siis panostetaan lapsiperheisiin syntyvyyden lasku on meidän yhteinen huolemme ja tähän hallitus nyt onneksi reagoi sen lisäksi nämä mitä tulee autoilun päästöihin täällä pääministeri toi jo hyvin esille mitä biokaasun eteen ollaan tekemässä kokoomuksen vaaliohjelma olisi johtanut siihen että polttoaineen hinta olisi noussut kaksikymmentä senttiä per litra ja muistelen että perussuomalaiset täällä viime kaudella vastustivat tätä biopolttoaineen sekoitevelvoitetta todella ristiriitaisia puheenvuoroja mutta olisin kysynyt hallitukselta liittyen näihin perhe etuuksiin mitä muita keinoja meillä voisi olla lapsiperheiden vaikean tilanteen helpottamiseksi ja kenties syntyvyyden nostamiseksi

hieman menee alkuperäisestä aiheesta sivuun mutta ministeri pekonen on valmiina

arvoisa puhemies edustaja honkonen nosti tässä erityisen hyvin esille hallituksen toimet perhepolitiikan parantamiseksi on totta että hallitus on tekemässä nyt korotuksia perhe etuuksiin muun muassa lapsilisiin neljännestä lapsesta ja siitä eteenpäin kymmenellä eurolla nousevat lapsilisät ja myöskin elatustukeen on tulossa korotuksia me olemme kaikki täällä salissa huolissamme syntyvyyden laskusta meidän pitää pitää saada myöskin syntyvyys kasvuun ja tässä erityisen tärkeitä ovat myöskin palvelut joita me perheille tarjoamme sen takia meillä hallituksessa on perustettu erikseen lapsi ja nuorisopoliittinen työryhmä ministerityöryhmä jossa käymme läpi erilaisia malleja

puhemies palatakseni vielä tähän alkuperäiseen aiheeseen tämä hallituksen polttoaineveron korotus tarkoittaa pahimmillaan jopa sitä että ihmisillä menee jopa satoja euroja lisää vuodessa auton tankkaamiseen syrjäseuduilla etäisyydet ovat pitkiä

koska vaihtoehtoisia liikkumismuotoja ei vain ole tarjolla en ymmärrä miten juuri keskusta voi olla mukana hallituksessa joka on unohtanut alueellisen yhdenvertaisuuden ja kuristaa kasvukeskusten ulkopuolisen suomen ymmärrättekö te hyvä hallitus

ministeri lintilällä on ymmärrys
arvoisa puhemies ymmärretään erittäin hyvin hiljaiset ovat bussivuorot sieltä keski pohjanmaalta toholammilta mistä itse

muistelisin jokusen vuoden vanhasta tutkimuksesta että pisimmät työmatkat autolla tehdään uudellamaalla mutta siitä huolimatta kyllä ymmärrän erittäin hyvin tämä on vaikea kysymys ja tämän takia esimerkiksi alimpia eläkkeitä nostetaan että se ei siihen porukkaan koske niin paljon sen takia pieni ja keskituloisten tuloverotusta kevennetään kahdellasadalla miljoonalla että se pieneltä osaltaan kompensoi tätä tarvetta mutta tunnistan kyllä tuskanne erittäin hyvin

seuraava kysymysaihe edustaja orpo
arvoisa puhemies minusta ei pidä vääristellä asioita kokoomuksen vaaliohjelmasta vero ohjelmasta ei löydy polttoaineveron korotusta olen siitä aivan varma ja pääministeri rinne pääministeri rinne lomarahaleikkaukset loppuvat tähän vuoteen minusta teidän ei kannata sitä omaan piikkinne ottaa ei hyvässä eikä pahassa koska se oli sopimus joka tehtiin työmarkkinajärjestöjen kanssa ja se loppuu tähän vuoteen mutta kun te sanoitte että hallitus ei korota pieni ja keskituloisten verotusta niin kyllä korottaa miljoonaa tiedän sen entisenä valtiovarainministerinä se ei riitä lähellekään keskituloisten veronkiristysten estämiseen ja ne maksumuutokset jotka viime hallitus kompensoi joka kerta keskituloiselle ahkeralle suomalaiselle te ette sitä tee kolmesataakaksikymmentä euroa keskituloinen pariskunta menettää maksaa enemmän polttoaineverot nousevat asumisen kustannukset nousevat ja nämä menevät myöskin eläkeläisille miksi te maksatatte pääministeri rinne teidän rahankäyttönne teidän lupaustenne lunastamisen tavallisilla suomalaisilla

arvoisa puhemies sitä tikulla silmään joka vanhoja muistelee mutta kun viime vaalikautta ylipäätään miettii niin täytyy sanoa että on aika paksua puhetta edustaja orpo tosiasiassa tilanne on se että te leikkasitte köyhiltä suomalaisilta ihmisiltä riippumatta mihin mihin väestöryhmään he kuuluivat kaikista heikoimmassa asemassa olevat suomalaiset menettivät teidän hallituksessa ollessa teidän ministeriaikanne arvoisa arvoisa puhemies sanon teille sanon teille edustaja orpo että teidän puheenne tästä lomarahojen leikkauksesta tarkoittaa sitä että tämän hallituksen pitää laittaa viisisataa miljoonaa euroa kompensoidakseen ne teidän leikkaukset kunnilta jotka te teitte lomarahoista viisisataa miljoonaa euroa vuodessa lisää rahaa

arvoisa puhemies tämän hallituksen lähtökohta on se että pysyviä menoja ei lisätä ilman että on tietoa pysyvistä tuloista eikä rakenneta tuulentupaa sillä tavalla että työllisyysastepäätökset perustuvat joihinkin epämääräisiin oletuksiin vaan niiden pitää olla valtiovarainministeriön laskelmien pohjalta varmistettuja lukuja jotta niitä voidaan ottaa huomioon näin sanoitte te pääministeri rinne kesäkuussa tämän eduskunnan edessä

arvoisa puhemies edustaja orpo kun te olitte valtiovarainministerinä tällä paikalla aika usein totesitte

että valtiovarainministeriön virkamiesten mukaan no nyt minä käytän tätä samaa perustetta minä olen kuunnellut nyt viimeisten päivien aikana merkittävän ajan valtiovarainministeriön keskeistä virkamiestä martti hetemäkeä hän totesi budjettiriihessä useampaan otteeseen että tämän hallituksen hallitusohjelma ja budjettipäätökset ovat todellisia vaikuttavia tekijöitä työllisyysasteen nostamiseen joka on se meidän tavoitteemme ensi elokuussa edustaja orpo tulette näkemään että tämä hallitus pystyy osoittamaan valtiovarainministeriön laskelmien pohjalta vähintään kolmekymmentätuhatta uutta työllistä se on se aikajakso joka hallitusohjelmassa luvattiin

herra puhemies pääministeri rinne meillä ei ole oikeutta omiin tosiasioihin joten todetaan nyt yhteiset faktat keskituloisten verotuksen kiristymisestä kun teidän hallituksenne ei kompensoi kikystä johtuvien palkansaajamaksujen nousua niin se tarkoittaa sitä että keskituloisten verotus kiristyy kahdellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla se tarkoittaa pariskunnan verojen kiristymistä keskimääräisten tulojen kohdalla noin kolmellasadallakahdellakymmenellä eurolla vuodessa tämä on fakta eikö totta kun tämä on fakta niin miten te te voitte hallituksen tiedotteessa ja nyt kuusi kertaa täällä kyselytunnilla tiedotteessa seitsemästoista yhdeksättä kello yhdeksäntoista kuusitoista kirjoittaa että pieni ja keskituloisten verotus kevenee

edustaja zyskowicz kuten hyvin tiedätte teidän ollessanne hallituksessa teidän puolueenne ollessa hallituksessa päätettiin nostaa työntekijöitten palkansaajien sosiaalikustannuksia työnantajakustannusten pienentymisen kustannuksella se oli teidän hallituksenne päätös ja se johtaa siihen että tänä vuonna kun ne verokompensaatiot annettiin aikaisemmin tulee tilanne jossa kustannukset nousevat nolla pilkku neljä prosenttiyksikköä näitten veroluontoisten maksujen kautta mutta kun puhutaan

puhtaasti tuloverotuksen keventämisestä se koskettaa pieni ja keskituloisia kaikkia teidän päätöstenne seurauksena tämä verotus tulee kiristymään

arvoisa herra puhemies jatketaan tästä aiheesta puhutte että verotus kevenee mutta kun näiden teidän päätöstenne voimaan tultua poliisi katsoo tilinauhaa työssäkäyvä opettaja katsoo tilinauhaa lähihoitaja katsoo tilinauhaa bussikuski katsoo tilinauhaa niin tilille tulee vähemmän rahaa

arvoisa puhemies hienoa edustaja kopra että jatkatte tätä keskustelua koska tosiasiallinen tilanne on se että ensi vuonna lomarahaleikkausten osuus tulee palautumaan kunnille ja ne voivat maksaa lähihoitajille ja niin edelleen sellaista lomarahaa joka täyttää sen seitsemänsadan euron aukon jonka te aiheutitte omilla toimillanne se aukko korjaantuu voin vakuuttaa teille että tälle joukolle jonka luettelitte äsken toimeentulo tulee parantumaan palkanmaksun verotuksen ja tämän lomarahan kautta yhteissummana

arvoisa puhemies suomalaisen työnteon yrittäjyyden ja teollisuuden toimintaedellytykset on ehdottomasti turvattava muutoin hallituksen kasvu ja työllisyystavoitteilta putoaa pohja kokonaan pois

miljoonalla eurolla näiden päätösten seurauksena monen pieni ja keskituloisen pakolliset elinkustannukset uhkaavat nousta erittäin merkittävästi arvoisa puhemies perussuomalaiset ovat hyvin huolissaan tavallisten suomalaisten pärjäämisestä kysynkin miten hallitus arvioi näiden veronkiristysten vaikuttavan kansalaisten arkeen ostovoimaan ja työllisyyteen

arvoisa herra puhemies tämä on erittäin vakava kysymys ilman muuta ja sellainen jokaisen hallituksen tulee käydä läpi olkoon hallituspohja mikä hyvänsä tällä hetkellä näillä tiedoilla joita on gini kerroin pienenee jonkin verran suunta on oikea mutta hyvin kevyt mutta ei ole myöskään syytä loitsia mitään synkkiä pilviä ja maailmanloppua me pyrimme niillä ratkaisuilla joita nyt tässä budjetissa tehdään nimenomaan tukemaan niitä ihmisiä jotka ovat tässä yhteiskunnassa heikoimmilla se tulee omalta osaltaan nostamaan tämän budjetin kokonaismäärää josta aiheutuu myös jonkin verran enemmän alijäämää mitä aiemmin oletettiin

arvoisa puhemies tässä salissa ja myös edellisessä puheenvuorossa oltiin huolissaan erityisesti pienituloisten ostovoimasta ja itse asiassa siinä ollaan täysin asian ytimessä juuri tämän salin ja hallituksen tehtävä on huolehtia siitä että erityisesti heidän joilla jo valmiiksi vähiten on ostovoimasta pidetään huolta nyt olisi hyvä saada todella vastaus ja selvä näkemys siitä mikä tämän budjetin kokonaisvaikutus on erityisesti pienituloisten ostovoimaan tässähän on on ollut erilaisia erilaisia päätöksiä esimerkiksi silloin kun perussuomalaiset olivat hallituksessa silloin polttoaineveroja korotettiin sadalla miljoonalla ajoneuvoveroa korotettiin sadalla yhteensä kaksisataa miljoonaa ja samaan aikaan leikattiin pienituloisten eläkkeensaajien toimeentuloa tuloerot kasvoivat silloin kun perussuomalaiset olivat hallituksessa ja nyt arvoisa puhemies meille sosiaalidemokraateille on ehdottoman tärkeää että hallituksen päätökset pienentävät tuloeroja siis niin että rikkaiden rikastuminen ja köyhien köyhtyminen loppuu pienentääkö tämä esitys tuloeroja jos pienentää niin kuinka paljon ja koska tästä tulee arvio

arvoisa puhemies edustaja lindtmanin kysymykseen todennäköisesti arviot tulevat samaan aikaan kuin julkistetaan budjetin luvut eli seitsemäs päivä lokakuuta tämä on hyvin pienesti tuloeroja tasaava ei mitään dramaattista mutta tasaava eli olemme oikealla käyrällä käyrällä siinä mutta mielestäni tätä ei kannata dramatisoida liikaa puolin eikä toisin kaikkein tärkeintä on se että hallitus tekee vastuullista talouspolitiikkaa maailmalla kuohuu tällä hetkellä taloudessa meidän tehtävämme on pitää kansallisesti vakaata ja ennustettavaa talouspolitiikkaa ja sitä tällä budjetilla haetaan

arvoisa herra puhemies viime kaudella muun muassa takuueläkettä korotettiin mikä oli erittäin tärkeä asia siihen että eläkeläisille ja niille pienituloisille kohdennettiin sitä resurssia mutta arvoisa puhemies ihmiset voivat maksaa niitä veroja jotka ainakin veronmaksajain keskusliiton mukaan nousevat veroaste nousee niin pitää olla työtä suomi pojalle suomi tytölle pitää löytyä työpaikka kävimme puheenjohtaja jussi halla ahon kanssa muun muassa raumalla viime viikonloppuna ja kuulimme siellä mitä kuuluu paperikoneen työntekijöille mitä rauman telakalle kysyisinkin teiltä mitä teette sille että suomalainen saa työpaikan ja suomalaisilla säilyy työllisyysaste hyvänä siinä on kylliksi isoa haastetta olette helpottamassa ulkomaalaisten saapumista suomalaisille työmarkkinoille

ministeri rinne ja sen jälkeen kulmuni
arvoisa puhemies erittäin tärkeä ja hyvä kysymys edustaja juvonen jos lähtee liikkeelle nyt laaditusta budjetista joka tulee eduskunnan käsittelyyn seitsemäs lokakuuta siellä on useampia toimenpiteitä jotka kohdistuvat suoraan yrityksien kykyyn tehdä investointeja yrityksien kykyyn palkata uusia työntekijöitä ne yksityiskohdat selviävät sitten kun budjetti on tässä talossa mutta siellä on paljon siis näitä yksityiskohtia jotka lisäävät yritysten kykyä työllistää ihmisiä siellä on myöskin palkkatukeen liittyviä asioita ensimmäisen työntekijän rekrytointiin liittyviä asioita jotka tulevat merkittävästi parantamaan lisätyöllisyyttä hienoa kun otitte tuon rauman esille tänään on hallituksessa tehty päätös yksi pilkku kahdeksan miljardia euroa laivojen hankintaan jotka työllistävät rauman telakalla ihmisiä tämä on merkittävä päätös

arvoisa puhemies kun kysyjä nosti esille tilanteen satakunnassa ja ehkä laajemminkin myös läntisessä suomessa liittyen työvoiman saatavuuteen ja siihen mikä tilanne siellä on niin aivan kuten pääministeri tuossa äsken totesi tänäänhän on ollut erittäin hieno päivä etenkin rauman telakan suhteen kun iso laivue hanke tehdään telakalla kaikkinensa siitä seuraa noin tuhatviisisataa viiva kaksituhatta työllistä siitä seuraa kaikkinensa kokonaisuudessa kuusituhatta työpaikkaa alihankintaketjuineen kaikkinensa ja yksistään siellä rauman telakallakin tuplaantuu työntekijämäärä näiden hankkeiden myötä siellä tulee olemaan työtä tilauskirjat täynnä vuoteen kaksikymmentäkuusi asti näiden päätösten seurauksena ja on positiivinen ongelma että meillä on huutava työvoimapula tällä hetkellä monilla seuduilla siihen tarvitaan toimia jotta työvoimaa saadaan liikkeelle myös kansainvälisesti

herra puhemies voi tätä kiertelyä ja kaartelua moni suomalainen eläkeläinen ahkera palkansaaja ilostui kun te pääministeri rinne te totesitte että te huolehditte että ostovoima ei pääse heikkenemään ja mitä on tapahtunut kun katsotaan esimerkiksi veronmaksajain keskusliiton laskelmia pienituloisten verotus tulee kiristymään mutta ennen kaikkea keskituloisten ole näin toivon että te nyt rehellisesti pääministeri tähän vastaatte ja kysyn miksi te niin kovasti haluatte ahkeria suomalaisia keskituloisia kurittaa he pitävät suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa pystyssä jos katsotaan naapurimaahan ruotsiin niin siellä verotus on viisi prosenttiyksikköä kevyempää eli vieläkö te haluatte tämän keskituloisen ahkeran suomalaisen verotusta kiristää miksi te ette pitänyt lupausta kertokaa nyt rehellisesti kun tuolla kotikatsomoissa kuunnellaan mitä sille verotukselle tapahtuu

arvoisa puhemies edustaja sarkomaa tuo ostovoima riippuu monesta tekijästä se mitä minä olen todennut on se että ostovoima yleisesti ottaen tulee parantumaan se tarkoittaa sitä että työllisyystilanne tulee parantumaan juuri äsken kuultiin ministeri mitä tarkoittavat raumalle tehtävät investoinnit valtion investoinnit sen lisäksi minä haluan todeta että nämä ahkerat suomalaiset ansaitsevat hyvän sosiaali ja terveysverkon hyvän sosiaaliturvajärjestelmän ja ahkerat suomalaiset ansaitsevat koulutusjärjestelmän jossa lapset voivat kokea nuoret voivat kokea että saavat kunnollisen ammatin tulevaisuudessa niihin tarvitaan edustaja sarkomaa sitä verotuloa jota varten sitä kerätään valtiolle ja kuntien kassaan nämä asiat me haluamme hoitaa kuntoon meillä on merkittävä satsaus suomalaiseen koulutusjärjestelmään monen vuoden jälkeen

arvoisa puhemies suomen talous ei ole missään umpiossa vaan vientivetoisena taloutena maailman talouden suhdanteet vaikuttavat todella paljon nyt jo tiedämme sen että maailman talous synkkenee saksan talous yskii brexit voi holtittomasti toteutuessaan olla todellinen haaste suomalaiselle vientivetoiselle teollisuudelle ja on monia monia maailmantaloudessa synkkeneviä asioita lähi idässä

kotimarkkinoiden ostovoiman tukeminen olisi äärimmäisen tärkeää me tulemme olemaan yhä riippuvaisempia siitä miten kotimarkkinat vetävät pääministeri rinne miksi te tällaisessa tilanteessa olette kiristämässä suomalaisten palkansaajien verotusta miksi tällaisessa tilanteessa ollaan kiristämässä liikennepolttoaineitten verotusta miksi tällaisessa tilanteessa ollaan poistamassa kotitalousvähennystä tai kiristämässä sitä

arvoisa puhemies tärkeitä havaintoja tärkeitä huomioita siitä mitä tapahtuu meidän taloudellisessa ympäristössämme juuri noita seikkoja tässä on jouduttu miettimään hallituksen piirissä millä tavalla reagoidaan ihan siitä lähtien kun hallitusohjelmaa rakennettiin ja tämä hallitus valitsi toisenlaisen talouspolitiikan kuin aika monet sen edeltäjät ovat valinneet tämä hallitus valitsi talouspolitiikan jossa tehdään vastasyklistä politiikkaa että kun näyttää syntyvän heikkoa talouskehitystä satsataan sellaisiin asioihin joihin kannattaa satsata joka tapauksessa tämä hallitus laittoi kuusisataa miljoonaa euroa liikkeelle ensimmäisessä lisäbudjetissa kesäkuussa infrastruktuurirakentamiseen jotta voidaan poistaa keskuskauppakamarin arvioimat isoimmat talouskasvun esteet eli väylien talouskasvua estävät vaikutukset halutaan korjata sitä tehtiin semmoisia ratkaisuja joilla saadaan syntymään lisää työtä suomeen nyt tässä budjettiesityksessä satsataan merkittävästi edelleen väyläverkkoihin mutta myöskin tullaan maankäyttö ja mal sopimusten kautta huolehtimaan huolehtimaan siitä että ihmiset voivat asua riittävän kohtuullisesti

arvoisa puhemies edustaja lindtman sanoi täällä että pysäytetään rikkaiden rikastumisen ja köyhien köyhtymisen kehitys täsmennyksenä eihän mitään sellaista kehitystä ole ollut käynnissä talous on kasvanut hyvin niin että tuloerot ovat olleet ennallaan mutta pääministeri rinne te puhuitte siitä miten martti hetemäki virkamies oli sanonut että

arvoisa puhemies edustaja vartiainen totean vain sen saman minkä äsken totesin että pitäessään esitelmää valtiosihteeri hetemäki totesi että hallituksen toimenpiteillä on merkittävä vaikutus työllisyysasteen nostamiselle hän ei esittänyt mitään tiedä mihin laskelmiin te viittaatte minä en puhunut mistään laskelmista totean että uskon itse vahvasti niihin toimenpiteisiin joita tämän hallituksen toimesta rakennetaan työllisyyspolitiikan pohjaksi jotta saadaan itse asiassa paljon pitemmälle kuin tämän vaalikauden yli työllisyysastetta nousemaan hyvin tiedätte sen että kaksituhattaneljäkymmentä luvulla työllisyysasteen pitää olla yli kahdeksankymmentä prosenttia jotta nykyisenkaltainen hyvinvointivaltio voidaan ylläpitää hyvin tiedätte sen että jos halutaan kouluttaa nuoria hoitaa vanhuksia ja huolehtia siitä että sosiaaliturvajärjestelmä pelaa me tarvitsemme lisää työllisyysastetta ja sen eteen tämä hallitus ja toivottavasti tulevat hallitukset tekevät töitä

herra puhemies polttoaineveron korotus varmasti tuntuu niillä jotka joutuvat käyttämään välttämättä autoa esimerkiksi sellaisella joka joutuu sata kilometriä joka arkipäivä ajamaan polttoainekorotus merkitsee kahdeksaa euroa kuukaudessa siinä mielessä ihmettelen kun täällä sanotaan että kaikki viedään köyhiltä eikä ole varaa liikkua kun samaan aikaan perusturvaan tehdään kahdenkymmenen viiva viidenkymmenen euron korotus minun laskuopillani kaksikymmentä puhumattakaan viidestäkymmenestä eurosta on enemmän kuin kahdeksan euroa erityisesti minua ihmetyttävät nämä kokoomuksen ja perussuomalaisten puheenvuorot siihen nähden että viime hallituskaudella perussuomalaiset olivat nostamassa polttoaineveroa leikkaamassa eläkkeistä leikkaamassa työttömyysturvasta ja leikkaamassa opintorahasta nyt näitä korotetaan eli köyhien tilanne paranee kysyisin teiltä pääministeri rinne kun kysyttiin onko totta onko totta että nimenomaan

silloinen valtiovarainministeri orpo on aiheuttanut sen korotuksen veronluonteisiin maksuihin josta nyt täällä puhutaan

arvoisa puhemies tämä on hassua keskustelua koska päätöksiähän tehdään ajassa ja se on ihan selvä asia että edellinen hallitus pyrki tekemään omasta lähtökohdastaan omista ajatuksistaan omista ideologisista lähtökohdistaan oikeaa politiikkaa ja varmaan joissakin asioissa onnistuikin mutta se mitä tämä hallitus haluaa tehdä on nyt se että halutaan korjata ihmisten tavallisten suomalaisten arkea se lähtee liikkeelle siitä että heikoimmassa asemassa olevien suomalaisten arkea korjataan tämä hallitus tulee satsaamaan tässä budjetissa lähes miljardi euroa pysyviä menoja siihen että näitten heikoimmassa asemassa olevien suomalaisten asemaa korjataan tämä hallitus tulee satsaamaan siihen että palveluitten väliset erot tulevat korjaantumaan eri väestöryhmien ja alueitten kesken tullaan satsaamaan koulutukseen ja tullaan satsaamaan sosiaali ja terveyspalveluihin huolehditaan siitä että tässä maassa tasa arvo kehittyy palveluitten suhteen

sujuivat neljässäkymmenessä minuutissa tämä keskustelu on osoittanut sen että työ olisi kannattanut tehdä perusteellisesti ja rauhassa ja tämä keskustelu on myös tuonut ihmisten tietoon sen tosiasian että itse asiassa tavallisen ahkeran suomalaisen keskituloisen perheen työn verotus kiristyy ensi vuonna noin kolmellasadallakahdellakymmenellä eurolla tämä on arvoisa arvoisa puhemies ja hyvä pääministeri totta mutta sitten tämä polttoainevero on totta että kuuden pilkku viiden sentin korotus näkyy maaseudun asukkailla niillä jotka käyvät töissä mutta yhden rekan vuosikustannukset nousevat kahdeksantuhattaviisisataa euroa tämän maksavat arvoisa elinkeinoministeri tavalliset suomalaiset ihmiset palveluiden hinnat nousevat ruoan hinta nousee kysyn nyt keskustan tuoreelta puheenjohtajalta oletteko te tyytyväisiä että suomalaisen ruoan hinta nousee tämän myötä ja maaseudulla asuminen tulee entistä

edustaja heinonen vielä kerran tämän hallituksen veropolitiikan seurauksena pieni ja keskituloisten verotus tulee keventymään pieni ja keskituloisten tuloverotus tulee keventymään teidän hallituskautenne aikaansaannosten johdosta sosiaaliturvamaksut tulevat korottumaan

se tulee nostamaan näitten ihmisten veroluontoisten menojen taakkaa se on kompensoitu tietyllä tavalla jo aikaisemmin mutta tämä hallitus ei siihen puutu koska me haluamme huolehtia äsken kuvaamistanne asioista erityisen paljon me haluamme huolehtia siitä että palkansaajien ostovoima yhteisesti tulee nousemaan ja se tulee nousemaan vain parantuvan työllisyyden oikeitten palveluitten kautta
ja vielä tähän aiheeseen yksi kysymys alkuperäisen korjaan

puhemies elinkeinoministerinä ajattelen kyllä niin että on hirvittävän tärkeää että kaikkialla tässä maassa on hyvät elämisen edellytykset työskentelymahdollisuudet ja väylät tiestöt ovat kunnossa jos ajatellaan vaikka sitä että tämä hallitus pystyy laittamaan kolmesataa miljoonaa euroa yhteisten väyliemme perustienpitoon parantamiseen sillä on muuten erittäin iso merkitys myös elinkeinoelämälle tämä on siis rahaa lisää yhteistä rahaa lisää josta itse asiassa sovittiin jo viime vaalikaudella kaikkien puolueiden yhteisymmärryksessä pidän tätä erittäin keskeisenä asiana sille että maaseudulla pienemmissä kaupungeissa kaikkialla tässä maassa niin suurissa kuin pienissä kaupungeissa on hyvät elämisen edellytykset ja siihen liittyy myös se että tämä hallitus pystyy laittamaan liikkeelle niitä talouskasvun hedelmiä saatiin viime kaudella alkuun se että perusturvaa vahvistetaan on erittäin merkittävää monelle maaseudun ihmiselle nyt

te olette pääministeri valta on teillä ja se jos te ette kompensoi toisin kuin me teimme sitä sosiaaliturvamaksujen kiristystä niin se on teidän valintanne ja sen vuoksi keskituloisten ahkerien suomalaisten verotus kiristyy ja tämä on fakta mutta se miksi me puhumme ja jankutamme tästä työllisyydestä on se että työllisyys on se väline jolla tämä hieno hyvinvointiyhteiskunta suomi pidetään pystyssä se on se väline jolla turvataan terve julkinen talous joka on köyhän paras ystävä mutta kun teillä ei ole niitä työllisyystoimia kaikkien arvioitsijoiden mukaan ne työllisyystoimet ovat näennäisiä ne ovat oikeansuuntaisia mutta ne eivät tee rakenneuudistuksia jotka parantaisivat yritysten toimintaympäristöä investoimaan palkkaamaan väkeä tai kannustaisivat yksilöä ottamaan työtä vastaan tehkää todellisia työllisyystoimia

arvoisa puhemies edustaja orpo tilannehan on se että tämä hallitus on kerennyt vasta kolme kuukautta tehdä töitä hakea niitä ratkaisuja huolehtia siitä että hallituksen lainsäädäntöohjelma ja budjetti saadaan rakennettua ja hallitusohjelman täytäntöönpano ohjelma rakennettua minä uskon että kun mennään tästä eteenpäin joitakin kuukausia viimeistään vuoden päästä tulette näkemään sen että tämän hallituksen politiikka puree myös työllisyyden näkökulmasta tämä hallitus tulee nostamaan työllisyysastetta tavoittelemallaan tavalla näin uskon vahvasti

täsmälleen neljä vuotta taaksepäin toreilla marssittiin pakkolakeja vastaan nyt ei tarvitse marssia nyt huolehditaan siitä että tämä yhteiskunta kehittyy vakaasti

vuonna kaksituhattaseitsemäntoista leikattiin diabeteslääkkeiden kela korvauksia muiden kuin insuliinin osalta tämä kosketti kolmeasataatuhatta suomalaista ja se on erityisesti heikentänyt pienituloisten ja ikäihmisten tilannetta on tiedossa että jotkut ovat jopa jättäneet lääkkeensä ostamatta ja puutteellisesta hoidosta on seurannut myös diabetekseen liittyvien lisäsairauksien lisääntymistä te ministeri pekonen

otitte tähän asiaan viime kaudella aika tiukasti kantaa ja totesitte että nyt diabeetikoilla on maksatettu tämän leikkauksen myötä kohtuutonta inhimillistä linjaa ja vaaditte tähän myös korjausta niin kuin mekin eli yhdessä olimme sitä vaatimassa kysynkin nyt teiltä missä aikataulussa ja milloin aiotte tuoda ne esitykset joilla nämä kela korvaukset palautetaan diabeetikoille

arvoisa puhemies tämän hallituksen suunnitelmiin kuuluu valmistella huolellisesti lääkehuollon tiekartta jossa kokonaisuudessaan tarkastellaan ylipäätänsä meidän rationaalista lääkkeiden käyttöä me haluamme että lääkkeiden käyttö on suomessa turvallista ja siinä turvataan myöskin lääkkeiden saatavuus tässä yhteydessä käymme läpi myöskin lääkekorvausjärjestelmää

tältä osalta voidaan myöskin helpottaa eläkeläisten lääkkeiden ostamista haluan että tässä maassa ei kukaan joudu jättämään käyttämättä lääkkeitä kun niihin ei ole varaa

tuolla ministeriaitiossa istuvat nyt niitten puolueiden edustajat jotka hyvin voimakkaasti tätä leikkausta viime kaudella vastustivat tietysti keskustaa lukuun ottamatta mutta tiedossa on ja on on julkisesti kerrottu että hallitusohjelmasta tippui aika viime metreillä pois tämän seikan korjaaminen joka koskettaa kuitenkin hyvin suurta osaa kipeällä tavalla ja ihmetyttääkin että kuka siellä hallituksessa esti tämän korjaamisen nämä ympäripyöreät kirjaukset joita tuolta hallitusohjelmasta löytyy ja joihin viittasitte eivät kyllä kovin paljon lupaa diabeetikoille mutta kysyn vielä teiltä aiotteko ihan konkreettisesti palauttaa nämä diabeteskorvaukset vastatkaa siihen ihan että kyllä tai ei onko se aikomuksenne vai ei

arvoisa puhemies edellinen hallitus teki todella mittavia säästöjä myöskin meidän lääkejärjestelmäämme ja ja nosti muun muassa lääkkeiden hintojen omavastuuosuutta me teemme nyt hallituksessa kuten totesin äsken edellisessä vastauksessani huolellista työtä käymme läpi lääkkeiden kustannukset lääkkeiden korvausjärjestelmän tämän lääkehuollon tiekartan myötä ja palaamme sen jälkeen asiaan

kyselytunnin viimeinen kysymys edustaja harkimo

arvoisa herra puhemies vakesta kysyisin valtiolla on yritys jonka nimi on vake ja jossa on kaksi miljardia omaisuutta yrittäjänä olen tottunut siihen että ensin on bisnesidea ja sitten etsitään rahoitus tässä yrityksessä on tehty päinvastoin ensin hankitaan kaksi miljardia rahaa sinne ja sen jälkeen aletaan miettiä mitä sillä pitäisi tehdä kysyisinkin nytten ministeriltä mitä sille yritykselle meinataan tehdä viime viikolla jouni hakala selvitysmies teki kyselyn siitä ja ja halusi yhdistää sen tesiin mitä sille yritykselle tehdään

arvoisa herra puhemies oli todella selvitys ja itse asiassa elinkeinoministerin kanssa yhdessä olemme teettäneet sen siinä on monta muutakin kuin pelkkä vake kaikki meidän holdingyhtiöt siinä on solidiumit ja governiat ja tesit ja muut samassa selvityksessä tämä on tietenkin kiinnostava kohta hallitusohjelmassahan on kirjaus että että vaken tehtävä arvioidaan ja nyt meillä on tästä yksi esitys joka on jouni hakalan nimissä kirjoitettu hallitus ei ole vielä käynyt sitä keskustelua mikä on se meidän esityksemme talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle mutta voitte olla varma että siihen ei kovin montaa viikkoa mene kun se esitys on valmis

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto

ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus myös enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi myönnän harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja

arvoisa puhemies eduskunnalle annetussa selonteossa kuullaan eduskuntaa sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukaisesti liittyen suomen osallistumisen jatkamiseen kansainvälisen isisin vastaisen koalition operation inherent resolve kriisinhallintaoperaatiossa irakissa kansainvälinen isisin vastainen koalitio perustettiin vuonna kaksituhattaneljätoista suomi on ollut alusta alkaen mukana koalition toiminnassa koalitiossa on seitsemänkymmentäyhdeksän jäsentä ja sen toiminta tukeutuu ykn turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin isisin aiheuttaman uhan estämiseksi koalition sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon suomi on osallistunut vuodesta kaksituhattaviisitoista lähtien vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista lähtien suomen antama koulutus ja neuvonanto on koskenut pohjois irakin kurdien peshmerga joukkojen lisäksi irakin keskushallinnon alaisia turvallisuusjoukkoja myös muualla irakin alueella suomalaissotilaiden asema ja aseiden kantaminen perustuvat suomen ja irakin hallitusten väliseen noottienvaihtoon arvoisa puhemies irakin tilanne on muuttunut huomattavasti siitä kansainvälisen koalition toiminta irakin hallituksen ja turvallisuusjoukkojen tukena käynnistyi viisi vuotta sitten isisin hallussa oli enimmillään yli neljäkymmentä prosenttia irakin maa alueesta mukaan lukien muun muassa maan suurimpiin lukeutuva mosulin kaupunki isis julistettiin irakissa sotilaallisesti kukistetuksi joulukuussa kaksituhattaseitsemäntoista tämä mahdollisti maan sisäisten pakolaisten kotiinpaluun käynnistymisen ja jälleenrakennuksen aloittamisen tämä on osaltaan luonut uskoa tulevaisuuteen irak tarvitsee kuitenkin edelleen tukea ulkopuolelta niin turvallisuusjoukkojensa kehittämiseksi kuin jälleenrakentamiseen yhteiskunnan vakauttaminen ja yhteisöjen eheytyminen on pitkäaikainen prosessi irakissa on edelleen noin yksi yksi pilkku seitsemän miljoonaa maan sisäistä pakolaista myöskään isisin uhka ei ole poistunut iskuja tapahtuu edelleen ja irakissa arvioidaan edelleen olevan tuhansia isisin kannattajia ja toki muitakin ongelmallisia ryhmiä turvallisuuden kannalta irakin toukokuussa kaksituhattakahdeksantoista järjestettyjen parlamenttivaalien jälkeen hallituksen muodostaminen eräiden keskeisten ministeritehtävien osalta kesti kuukausia hallituksen monista haasteista irakissa keskeisiä ovat vakauden ja turvallisuuden luominen sekä yhteiskunnan jälleenrakentaminen ja tasa arvon lisääminen alueiden välinen epätasa arvo on aiheuttanut sisäisiä levottomuuksia maassa ja riski näiden uusiutumiseen on olemassa jos hallitus ei pysty lunastamaan lupauksiaan muun muassa peruspalveluiden saatavuuden parantamisesta eri puolilla irakia

myös ääriajattelulle suomi tukee irakissa siviiliturvallisuussektorin kehittämistä ja isisiltä vapautettujen alueiden vakauttamistoimia undpn rahaston kautta sekä antaa humanitääristä apua ja rahoittaa humanitääristä miinanraivaustoimintaa kahdenvälisesti suomi on aloittamassa irakin ammatillisen koulutuksen kehittämishanketta viranomaistyönä suomen tuki irakille on vuodesta kaksituhattaneljätoista lähtien ollut yhteensä yli kolmekymmentä miljoonaa euroa suomi on nyt avaamassa uudelleen suurlähetystön bagdadissa marraskuussa kaksituhattayhdeksäntoista tuki irakin jälleenrakentamiselle on myös yksi kansainvälisen koalition toiminnan painopisteitä lisäksi koalitio toimii isisin propagandaa vastaan muun muassa internetissä toimia tarvitaan edelleen myös maailmanlaajuisesti muun muassa isisin rahoituskanavien tukkimiseksi sekä matkustamisen estämiseksi terroristisessa tarkoituksessa

arvoisa puhemies lähi itä on ehkä maailmanpolitiikan sitkein ja katkerin konfliktialue ainakin se on säilynyt pysyvänä räjähdysherkkänä ruutitynnyrinä kohta toistasataa vuotta irak ajautui sotatilaan yhdysvaltain johtaman koalition hyökätessä sinne vuonna kaksituhattakolme ja sen jälkeen maa on kärsinyt vaikeasta sisällissodasta jihadistiliike isis otti laajat alueet irakissa ja syyriassa hallintaansa ja perusti sinne vuonna kaksituhattaneljätoista kalifaatin järkyttävin järkyttävin ihmisoikeusloukkauksin ykn turvallisuusneuvoston vuonna kaksituhattaneljätoista tekemän päätöslauselman pohjalta perustettiin isisin vastainen kansainvälinen koalitio joka pyrki palauttamaan turvallisuuden ja vakauden irakiin suomi on ollut mukana tässä koalitiossa arvoisa puhemies tänään eduskunnassa lähetekeskustelussa on vuorossa viides selonteko joka liittyy suomen osallistumiseen turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön irakissa vuodesta kaksituhattaviisitoista lähtien suomi on osallistunut tähän osana kansainvälisen isisin vastaisen koalition operation inherent resolve oir operaatiota tämä operaatio toteutetaan irakin hallituksen pyynnöstä ja yhteisymmärryksessä sen kanssa tänä päivänä voimme olla hyvillämme että tilanne irakissa on parantunut siitä mitä se oli eduskunnan käsitellessä ensimmäistä selontekoa täällä turvallisuustilanteen kohentumisessa kansainvälinen isisin vastainen koalitio on ollut hyvin merkittävässä asemassa vaikka isis on heikentynyt ja jopa julistettu voitetuksikin se ei kuitenkaan poissulje sitä etteikö isis olisi edelleen ongelma ei ainoastaan irakille laajemminkin koko alueella huolimatta kohentuneesta turvallisuustilanteesta irak tarvitsee edelleen kansainvälisen yhteisön tukea mukaan lukien meidän suomalaisten tuki sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä pitääkin tärkeänä suomen osallistumisen jatkamista irakin turvallisuussektorin koulutusoperaatiossa tämä osaltaan lisää vakautta ja turvallisuutta ja tukee siten yhteiskunnan jälleenrakentamista olennaista on vahvistaa irakin turvallisuusviranomaisten omia valmiuksia viime kädessä on kyse irakilaisten omasta kyvystä vastata vakaudesta ja turvallisuudesta maassaan tämän vuoksi paikallisten turvallisuusviranomaisten omistajuus koulutusyhteistyössä on olennainen suomalaisten osaamista ja ammattitaitoa on arvostettu ja koulutusyhteistyöllä on saavutettu hyviä tuloksia työtä on kuitenkin yhä vielä jäljellä vallitsevan tilanteen valossa suomen osallistumisen jatkaminen turvallisuussektorin koulutusoperaatiossa on siis perusteltua arvoisa puhemies osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan on osa vakauttavaa ulko ja turvallisuuspolitiikkaamme osana globaalia vastuunkantoa sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä korostaa monenvälisen sääntöpohjaisen yhteistyön merkitystä kansainvälisten uhkien torjumisessa ja niihin vastaamisessa tämä koskee laaja alaisesti kaikkia kysymyksiä ilmastonmuutoksesta aina niin kutsuttuihin perinteisiin turvallisuuskysymyksiin irak on kärsinyt pitkään konflikteista ja ne ovat jättäneet yhteiskuntaan syvät jäljet edelleen sisäisesti pahasti jakaantunut sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä korostaa että rauhan rakentaminen ja kansainvälinen kriisinhallinta tulee nähdä yhteisenä laajempana kokonaisuutena johon kuuluu myös niin humanitaarinen apu kuin kehitysyhteistyö kestävän rauhan kannalta on ensiarvoisen tärkeää että konfliktien syihin kiinnitetään huomiota ja niihin löydetään ratkaisu jotta konfliktit eivät pakota ihmisiä pakenemaan kodeistaan ja etsimään turvaa muualta irakin hauras turvallisuustilanne heijastusvaikutuksineen on osoittanut myös meille suomessa etteivät konfliktien vaikutukset ole vain alueellisia vaan laajempikantoisia vakauden kannalta on tärkeää purkaa eriarvoisuuden rakenteita ja yhteiskunnan jakolinjaa jotta ne eivät osaltaan edesauta konfliktien leimahtamista taikka tarjoa kasvualustaa isisille tai millekään muulle ryhmittymälle vahvistua ja horjuttaa laajemminkin kansallista turvallisuutta arvoisa puhemies sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä antaa vahvan tuen suomen osallistumisen jatkamiselle turvallisuussektorikoulutusyhteistyössä irakissa ja toivoo valiokuntakäsittelyssä käytävän hyvää ja kattavaa keskustelua selonteosta

arvoisa puhemies perussuomalaiset kannattavat isisin vastaisen koalition tukemista jo moraalisistakin syistä irakin vakauttaminen on suomen ja tietysti koko maailman etu kun irakin olot luodaan sellaisiksi että siellä voi elää turvallisesti tällä toiminnalla torjutaan terrorismia ja muita vuoden kaksituhattaviisitoista kaltaisen massasiirtolaisuuden tuomia ongelmia joita suomessa vieläkin valitettavasti ratkotaan isisin vastaisen koalition johon suomi kuuluu tulokset ovat olleet erittäin hyviä kaikki isisin hallinnoimat alueet on vapautettu irakissa ja syyriassa on kuitenkin tärkeää että maita ei jätetä oman onnensa nojaan sillä isisin ideologialle löytyy näistä maista vieläkin kannatusta tällaista ideologiaa vastaan taistelua on syytä siis jatkaa selonteossa todetaan että isisin vastaisen koalition keskeinen tehtävä on isisin riveihin lähteneiden vierastaistelijoiden rajat ylittävän liikkumisen estäminen perussuomalaiset haluavatkin hallitukselta tiukkoja toimia vierastaistelijoiksi suomesta lähteneiden paluun estämiseksi kaikin mahdollisin keinoin tarvittaessa lakeja muuttamalla vierastaistelijat ovat merkittävä turvallisuusuhka kansallisesti arvoisa puhemies suomalaiset sotilaat osallistuvat irakissa koulutus ja neuvonantotehtäviin eivät suoraan sotilaalliseen toimintaan tämä on hyvä lähtökohta varsinkin nyt kun suora aseellinen sota on isisin alueiden vapauttamisen myötä ohi turvallisuusvastuu pyritäänkin siirtämään ajan kuluessa irakin omille joukoille mutta alue ei ole vielä tähän valmis vaan tukea tarvitaan suomalaisten antama ammattimainen koulutus on laadukasta ja siitä saamme kiittää puolustusvoimien todella tasokasta osaamista kuten jo edellisinä vuosina on todettu suomalainen koulutus on vähentänyt muun muassa haavoittuneiden kuolleisuutta ja räjähteistä aiheutuneita tappioita koulutus palvelee myös kouluttajaa suomalaiset joukot saavat irakista korvaamatonta kokemusta monenlaisiin tilanteisiin toivottavasti suomessa ei vastaavia kriisejä koskaan koeta mutta niihin on aina varauduttava varautuminen on viisautta sillä esimerkiksi terrorismin uhka on löyhän turvapaikkapolitiikan vuoksi pahentunut myös suomessa arvoisa puhemies isisin vastaisessa taistelussa on koalition osalta siirrytty viimeiseen eli neljänteen vaiheeseen isisin alueellinen hallinta on eliminoitu ja aseellinen tilanne vakautettu viimeisen vaiheen tarkoitus on turvallisuustilanteen normalisointi onkin kiistämätön fakta että irakin on kohentunut lähivuosina merkittävästi ollen nyt paras vuosikausiin tämä tarkoittaa että muun muassa vuonna kaksituhattaviisitoista ja sen jälkeen suomeen saapuneet irakilaiset turvapaikanhakijat voivat palata koteihinsa on luonnollisesti lähdettävä siitä oletuksesta että jokainen haluaa elää omassa kotimaassaan vapaaehtoinen paluu kuitenkin tökkii pahasti palautussopimusta ei ole vieläkään saatu aikaiseksi suomessa on edelleen tuhansia irakilaisia joiden turvapaikkakäsittely on kesken loppumattomalla uusintakierroksella tai ovat jääneet maahan laittomasti suomi ei välttämättä onnistu palauttamaan edes vakavinta turvallisuusuhkaa aiheuttavia rikollisia tai väkivaltaista radikaalisanomaa välittäviä ihmisiä sillä kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen tämä ei sovi kansalaisten saati perussuomalaisten oikeudentajuun lepsuilu tässä asiassa levittää terrorismin uhkaa suomeen suomen tuleekin käyttää neuvotteluvalttina irakin kanssa kaikkia mahdollisia keinoja palautussopimuksen luomiseksi suomi antaa irakille erilaista taloudellista ja toiminnallista tukea ja siitä pitää tehdä ehdollista mikäli ei suostu ottamaan kansalaisiaan vastaan tuki lopetetaan arvoisa puhemies vielä lopuksi perussuomalaisten mielestä ihmisiä tulee auttaa kotimaassaan sellaisten olosuhteiden saavuttamiseksi joista ei tarvitse paeta se on kaikkien kannalta kestävin tapa auttaa siksi kannatamme suomen osallistumisen jatkamista isisin vastaisessa toiminnassa

arvoisa puhemies epävakaus ja turvattomuus ovat lisääntyneet euroopassa ja maailmalla irak kuuluu maailman epävakaimpiin maihin valtioiden haurausindeksissä irak on yhdenneksitoista heikoin valtio maailmassa vuonna kaksituhattakuusitoista bagdadissa kuoli noin tuhatkaksisataa ihmistä isisin pommi iskuihin kolme miljoonaa irakilaista on joutunut jättämään kotinsa nykypäivän konfliktit eivät ole eristettävissä irakin kriisi on kuin veteen heitetty suuri kivi suurimmat aallot lyövät itse kohteeseen mutta niiden vaikutus tuntuu kaikkialla kuten hyvin tiedämme rauhan turvaaminen ja kriisinhallinta ovat olleet merkittävä osa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa yli kuuden vuosikymmenen ajan yksin suomi ei kriisejä ratkaise vaan tarvitaan suurempia liittoumia suomen osallistumisen jatko oir operaatiossa vuoden kaksituhattakaksikymmentä loppuun saakka on perusteltua arvoisa puhemies rauhanturvaamisella edistetään konfliktimaiden vakautumista sekä vaikutetaan terrorismin ehkäisyyn ja muuttoliikkeen juurisyihin suomen intressinä on vakauttaa turvallisuustilanne maassa josta suomeen saapuu enemmän turvapaikanhakijoita kuin mistään muualta vuonna kaksituhattaviisitoista

haki turvapaikkaa kaksikymmentätuhattaviisisataa irakilaista olosuhteita parantamalla voimme saavuttaa ensisijaisen tavoitteemme ettei kenenkään tarvitsisi lähteä kotoaan suomi on siis osallistunut oir operaatioon vuodesta kaksituhattaviisitoista lähtien ja työllämme on ollut merkitystä viimeiset isisin hallinnassa olleet alueet vapautettiin maaliskuussa parantunut turvallisuustilanne on mahdollistanut maan sisäisten pakolaisten kotiinpaluun vaikka isisin hallussa ei ei enää ole maa alueita taistelu isisin ideologiaa vastaan jatkuu isis propagandassa kannustetaan iskuihin länsimaita vastaan oir käynnissä olevassa neljännessä vaiheessa tavoite on siis turvallisuustilanteen normalisointi kokonaisvaltainen lähestymistapa jossa kehitetään irakin oikeusvaltiokehitystä hallintoa sekä vakautta luo edellytykset sille ettei isisin ideologialle synny juurtumismahdollisuuksia isisin solut lähi idässä afrikassa ja euroopassa muodostavat edelleen vakavan alueellisen ja globaalin turvallisuusuhan isisiin liittyneet vierastaistelijat ovat olennainen osa heidän sotilaallista arsenaaliaan myös suomesta on lähtenyt varmuudella kahdeksankymmentä henkilöä vierastaistelijoiksi kaksituhatta taistelijaa on palannut takaisin sota alueelta eurooppaan ja ja heillä on vahvat kytkökset terroristijärjestöihin ykn mukaan isis suunnittelee uusia iskuja eurooppaan siksikin juurisyihin puuttuminen on myös meille suomalaisille tärkeää keskustelu al holin leirillä olevista suomalaisista on puhututtanut viime kuukausina paljon kokoomuksen mielestä suomen ei tule auttaa terroristijärjestöjä auttamaan lähteneitä suomalaisia aikuisia palaamaan hallitus sen sijaan on on ollut aikeissaan epäselvä suomalaisilla on oikeus tietää mikä on hallituksen tässä asiassa kokoomuksen eduskuntaryhmä edellyttää hallitukselta selkeää linjausta tämän asian ratkaisemiseksi arvoisa puhemies suomen osallistuminen kansainvälisiin operaatioihin kehittää kansallista puolustuskykyämme ja parantaa yhteistyövalmiuttamme osallistumisellamme korostamme suomen aktiivisuutta eussa samalla vahvistamme maamme kahdenvälisiä suhteita irakin kanssa on ongelmallista että irakin kanssa neuvoteltava palautussopimus ei ole edennyt

edistämme suomelle elintärkeitä transatlanttisia suhteita presidentti trumpin lausuntoja arvioitaessa on ilmeistä että amerikkalaisjoukot eivät tule pysymään irakissa loputtomiin suomelle on erittäin tärkeää olla selvillä siitä miten oir operaation jatko washingtonissa nähdään

arvoisa puhemies

samalla kehitämme puolustusvoimiemme suorituskykyä ja valmiuksia suomalaista kriisinhallinnan osaamista arvostetaan tämä tuli vahvasti esille esimerkiksi tutustuessani neljä vuotta sitten viron pääministerin kanssa rauhaturvaoperaatioomme libanonissa suomen kriisinhallintapolitiikan kehittäminen edellyttää ajantasaista arviointia ja pohdintaa operaatioiden määrästä laajuudesta ja saavutettavista tavoitteista operaatiot ovat monimutkaistuneet pitkittyneet ja vaikeutuneet hallitus on päättänyt asettaa parlamentaarisen komitean kehittämään kriisinhallintaa keskustan eduskuntaryhmä pitää perusteltuna yli hallituskausien ulottuva linjaus kriisinhallinnasta suomen toimintaa kriisinhallinnassa ohjaa kokonaisvaltaisuus vahvistamme turvallisuutta ja vakautta konfliktialueilla sekä edistämme konfliktista kärsivien maiden omaa osaamista ja jälleenrakentamista tämä periaate on ohjannut toimintaamme myös irakissa suomi on ollut mukana isisin vastaisessa koalitiossa sen alusta lähtien eduskunta käsittelee nyt viidettä kertaa suomen osallistumista irakin turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön irakissa

sisäistä pakolaista on päässyt palaamaan kotiin aluetta vakauttamalla olemme vaikuttaneet myös muuttoliikkeen taustalla oleviin juurisyihin kansainvälisen yhteisön on varmistettava ettei isisin toiminnalle synny uudestaan kasvualustaa vaikka irakin turvallisuustilanne on parantunut se on edelleen epävakaa operaatiossa on siirrytty vaiheeseen jossa tavoitteena on turvallisuustilanteen normalisointi irakin vakauttaminen edellyttää monipuolista keinovalikoimaa jossa yhdistyvät kriisinhallinnan siviilikriisinhallinnan kehitysyhteistyön humanitäärisen avun toimet suomi tukee irakin jälleenrakentamista myös osallistumalla ykn kehitysohjelman rahastoon jolla kunnostetaan infraa vahvistetaan paikallishallintoa ja elvytetään taloudellista toimintaa irakin ammatillisen koulutuksen kehittäminen on tärkeä keino jolla parannetaan nuorten osaamista ja luodaan pohjaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän elpymiselle maan vakautuminen tarjoaa myös uusia kaupallisia mahdollisuuksia suomalaisyrityksille arvoisa puhemies irakin vakaa kehitys edellyttää turvallisuuden takaamista suomalaiset osallistuvat alueen turvallisuudesta vastaavien joukkojen koulutus ja neuvonantotehtäviin suomalainen koulutusosaaminen ja tapa nauttivat alueella suurta arvostusta irakissa palvelleet ja palvelevat kriisinhallintajoukot tekevät tärkeää työtä vakauden vahvistamiseksi vaativissa neuvonantotehtävissä suomalaiset saavat arvokasta kokemusta joukkojen johtamisesta ylläpidosta ja operoinnista osallistumisella on tärkeä rooli myös kansallisten suorituskykyjen kehittämisessä eduskunta on perehtynyt kunkin irak selonteon käsittelyn yhteydessä tarkasti operaation olosuhteisiin riskeihin sotilaiden turvallisuuteen tavoitteisiin ja vaikutuksiin operaatio on perusteltua käydä huolellisesti läpi valiokuntatyössä tälläkin kertaa keskustan eduskuntaryhmä tukee suomen osallistumisen jatkamista irakin operaatiossa noin kahdeksallakymmenellä sotilaalla ensi vuoden ajan

arvoisa puhemies

isisin väkivaltainen kalifaatti nousi kartalle vuonna kaksituhattaneljätoista tänä vuonna se menetti viimeisetkin alueensa terrorihallinto tuli tiensä päähän ja hyvä niin yli neljäätuhattakahtasataa kurdien peshmerga joukkojen ja irakin keskushallinnon turvallisuusjoukkojen sotilasta kouluttaneet suomalaiset reserviläiset ja ammattisotilaat ovat antaneet tärkeän panoksensa siihen että isis saatiin lyötyä tästä työstä on syytä olla ylpeä suomalaiset kouluttajat ja suomalainen koulutustapa ovat saaneet hyvää palautetta ja annettu koulutus on pelastanut ihmishenkiä samalla on kerätty arvokasta tietotaitoa ja kokemusta kansallisen puolustuksen käyttöön isisin kalifaatti on siis kukistettu mutta valitettavasti työtä ja tilausta suomalaiselle kriisinhallintaosaamiselle riittää irakissa yhä isis ole kadonnut ja taistelu järjestön ideologiaa vastaan jatkuu ja turvallisuustilanne on edelleen epävakaa vain sitä vakauttamalla voidaan luoda edellytykset yhteiskunnalliselle eheydelle talouden normalisoitumiselle ja kestävälle kehitykselle isisin nujertaminen muuttaa ja on muuttanut oir operaation luonnetta sotatoimien laannuttua siviiliyhteiskunnan kehityksen tukeminen korostuu sotilaallisen kriisinhallinnan ohella entistä enemmän tarjottavalla sotilaallisella koulutuksella on nyt luotava kykyä taistella ja toimia epäsymmetristä sivullisia uhkaavaa terroria vastaan samalla on huomioitava se riski että yhteisen vihollisen kukistuttua vanhat jännitteet eri väestöryhmien välillä voivat nousta jälleen pintaan tällaisessa ympäristössä on valtavan tärkeää rakentaa luottamusta luottamusta tulevaisuuteen luottamusta hallintoon ja luottamusta ihmisten välille juuri tässä suomalaisesta yhteiskunnasta ponnistava monipuolinen kriisinhallintaosaaminen ja yhteistyökyky yhteistyökyky korostuvat sotilaallisen kriisinhallinnan yhteydessä on aina muistettava että se on vain jäävuoren huippu laajan turvallisuuden rakentamisessa ilmasto ja ympäristöpolitiikalla on varmistettava luonnonvarojen riittävyys ja hyödyntämisen rajat kauppa ja kehityspolitiikalla reilu ja arvoinen vaurastuminen koulutuksella kasvava osaaminen ja vahvoilla kansainvälisillä sopimuksilla vakaa maailma vain näin voidaan luoda edellytykset kestävälle kehitykselle ja estää kriisit ja konfliktit ennen kuin ne ehtivät alkaakaan jos ja kun kriisejä ja konflikteja silti syntyy on sotilaallisen voiman ohella muistettava rauhan rakentaminen humanitäärinen apu ja siviilikriisinhallinnan riittävä resursointi tästä näkökulmasta hallitusohjelmassa mainittu kokonaisvaltainen ylivaalikautinen kriisinhallinnan tavoitelinjaus on erinomainen asia samoin kuin ovat kunnianhimoiset tavoitteet ilmastojohtajuudesta ja maailmalla kokoaan suuremmasta suomesta arvoisa puhemies suomi on ollut mukana rakentamassa turvallisempaa irakia yhtenä osoituksena turvallisuustilanteen kehittymisestä suomen bagdadin suurlähetystön avaamista valmistellaan paraikaa työtä tulevaisuuden eteen riittää silti yhä ja on perusteltua jatkaa operaatiossa mukana myös ensi vuonna

arvoisa puhemies on tärkeää että suomi kantaa kansainvälistä vastuuta ja osallistuu aktiivisesti rauhanturvaamiseen sekä kriisinhallintaan irakissa toteutettavilla operaatioilla joissa suomi on mukana ei kuitenkaan ole varsinaista yk mandaattia se todetaan myös selonteon tekstissä epäsuorasti kun kirjoitetaan että koalitio tukeutuu ykn turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan vuodelta kaksituhattaneljätoista päätöksentekomenettely kriisinhallintatehtäviin mentäessä tai niissä jatkettaessa ei aina ole ollut kovin selkeä edellisellä kerralla kun päätettiin oir osallistumisen jatkamisesta rinnalla kuljetettiin nato johtoista koulutusoperaatiota johon tällä hetkellä osallistuu suomesta yksi yksi ainoa henkilö tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat kymmenes kahdeksatta kaksituhattakahdeksantoista että suomi osallistuu naton irakin koulutusoperaatioon enintään viidellä sotilaalla vaikka asiasta ei oltu vielä annettu selvitystä eduskunnalle yhden miehen lähettäminen naton koulutusoperaatioon tuskin palvelee kansallisen puolustuskyvyn kehittämistä millä operaatioihin osallistumista aina perustellaan kyse lienee enemmän poliittisesta viestistä ja yhteistyöhalun osoittamisesta siihen suuntaan muutenkin pitäisi pohtia hajottaako suomi voimavarojaan liian moneen suuntaan olisiko keskitetympi toimintatapa tuloksellisempaa sekä avun antajan että sen saajan kannalta kriisinhallinnan määrärahojen lisäämisen ohella pitäisi pohtia enemmän myös toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta arvoisa puhemies irakissa on sisäisiä pakolaisia vieläkin noin yksi pilkku seitsemän miljoonaa ihmistä hallituksesta puuttuvat edelleen muun muassa sisä ja puolustusministeri myös muita ministereitä aluehallinnon muodostaminen on kesken pankkisektori ei toimi ja jälleenrakennusurakka on muutenkin valtava isisin kova ydin jää elämään vaikka sotilaallinen ratkaisu on saavutettu vankileireillä ilman oikeudenkäyntiä elävät vangit muodostavat otollisen värväyskohteen terroristijärjestöille ongelmaa ei ole helppo ratkaista sillä näytön hankkiminen henkilön mahdollisesti tekemistä rikoksista on hyvin vaikeaa ellei mahdotonta myös syyrian tilanne vaikeuttaa alueen vakauttamista operaatiossa on siirrytty neljänteen vaiheeseen turvallisuustilanteen normalisointiin turvallisuustilanteen kehittymisen ennustaminen on maakunnat ja keskushallinto kamppailevat luonnonvarojen hyödyntämisestä saatavista tuloista ja se lisää jännitteitä entisestään keskeisessä osassa isisin kukistamisessa olleet kurditkin jakautuvat moniin eri ryhmiin kurdeja arvioidaan olevan kaksikymmentäviisi kolmekymmentä miljoonaa irakin iranin syyrian ja turkin alueilla sijaitsevassa kurdistanissa etenkin iranissa ja turkissa kurdeja sorretaan ja suomen pitää tukea kurdien poliittisia ja kulttuurisia oikeuksia jos suomenkin järjestämään koulutukseen osallistuneet henkilöt kääntyvät aseellisesti toisiaan vastaan jotain on mennyt pahasti pieleen esimerkiksi syyriassa saman valtion kahden eri organisaation kouluttamat taistelijat ovat sotineet toisiaan vastaan arvoisa puhemies nyt kun taistelevien joukkojen kouluttamisessa on siirrytty turvallisuudesta vastaavien joukkojen kouluttamiseen voisi seuraavassa vaiheessa siviiliyhteiskunnan perustan rakentamisessa olla suomalainen osaaminen luontevimmillaan edellyttäen ettei turvallisuustilanne uudestaan heikkene turvallisuustilanteen normalisointi antaa myös suomeen tulleille pakolaisille mahdollisuuden palata kotimaahansa suomen bagdadin suurlähetystön avaaminen uudelleen tukee paitsi pakolaisten palaamista synnyinmaahansa myös mahdollisia koulutushankkeita taloudellista yhteistyötä poliisihallinnon kehittämistä ja humanitaarista toimintaa

eivät ole riittäviä vaan maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan kansainvälisiä yhteisiä toimia yhteisiin uhkiin on vastattava yhdessä ja vastuuta on jaettava suomen osallistuminen turvallisuussektorin yhteistyöhön irakissa on hyvä esimerkki turvallisuuden alan kansainvälisestä yhteistyöstä operaatiossa on onnistuttu hyvin enimmillään jopa neljäkymmentä prosenttia irakin pinta alasta oli isis järjestön hallinnassa isis on nyt virallisesti lyöty mutta toiminta ei ole lakannut järjestö luo edelleen epävarmuutta ja epävakautta ideologisella propagandallaan arvoisa puhemies on tärkeää että suomen osallistumisesta tällaisiin operaatioihin päättää eduskunta suomen on kannettava kansainvälinen vastuunsa turvallisuudesta on huolehdittava tarkasti kriisinhallintatehtäviin osallistuvien turvallisuus on meidän vastuullamme samalla on syytä tuoda esiin suomen toimenpiteiden mittasuhteet kyse on yhteistyössä toteutettavasta operaatiosta nyt käsiteltävänä olevaan oir operaatioon osallistuu kolmekymmentäyksi maata yhteensä yli kuudellatuhannellaviidelläsadalla sotilaalla suomen joukkojen vahvuus on kahdeksankymmentä sotilasta eduskuntaryhmämme ja rkpn mielestä suomen osallistuminen irakin ja irakin kurdistanin turvallisuusjoukkojen kouluttamiseen on perusteltua koulutuksen tavoitteena on alueen turvallisuuden ja vakauden palauttaminen tämä on tärkeää myös siksi että pystyisimme vaikuttamaan maahanmuuton taustalla oleviin syihin asia mitä monet tässä salissa ovat peräänkuuluttaneet jos emme saa aluetta vakautettua monilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin paeta ja muuttaa pois irakilaiset ovat suomen suurin turvapaikanhakijaryhmä turvapaikkajärjestelmässämme on tällä hetkellä neljätuhattakaksisataa irakilaista joiden turvapaikkahakemusta tai valituspäätöstä käsitellään parhaillaan vuonna kaksituhattakahdeksantoista maahanmuuttovirasto teki yhteensä kahdentuhannenseitsemänsadankahdentoista irakin kansalaista koskevaa turvapaikkapäätöstä joista tuhatyhdeksänkymmentäneljä oli myönteisiä jos suuri osa turvapaikanhakijoista joutuu palaamaan on selvää että suomen on jatkettava osallistumistaan turvallisuuden palauttamiseksi tehtäviin toimenpiteisiin siksi on myös hyvä että suomi vahvistaa kahdenvälisiä suhteitaan irakin kanssa monilla muilla sektoreilla suomen bagdadin suurlähetystö avataan uudelleen tänä syksynä ja sitä on pidettävä hyvänä merkkinä se on ollut suljettu vuodesta yhdeksänkymmentäyksi

arvoisa puhemies kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa suomen osallistumisen jatkamista turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä irakissa selonteossa ehdotetun mukaisesti pidämme tärkeänä että suomi omalta osaltaan osallistuu irakin turvallisuustilanteen normalisointiin isisin vastainen sota on ohi mutta alueella on yhä merkittäviä turvallisuushaasteita joihin irak tarvitsee ulkopuolista tukea ja apua operaatioon osallistumisen jatkaminen yhdellä vuodella on perusteltua kuten selonteossa hyvin tuodaan esille tässä vaiheessa on kuitenkin aiheellista miettiä pidemmälle operaatiota on jatkettu vuosi kerrallaan vuoden kaksituhattaviisitoista jälkeen on tarpeellista tarkastella laajempaa kuvaa ja sitä missä vaiheessa suomi voi lopullisesti irrottautua tästä operaatiosta tilanne monessa lähi idän maassa on kaoottinen näin myös irakissa vaikka tilanne on jonkin verran stabilisoitunut isis järjestön menetettyä valloittamansa maa varsinaisesta irakin sodasta on kulunut yli viisitoista vuotta silti maa on edelleen räjähdysalttiissa tilassa ja riippuvainen ulkomaisesta avusta ja tuesta kansainvälinen yhteisö on epäonnistunut mutta niin on myös irakin hallinto irak on afganistanin tavoin ajautumassa jatkuvan sisäisen konfliktin ja avuntarpeen tilaan tämä ei voi olla pysyvä asiantila kansainvälisen yhteisön on pystyttävä parempaan on aika vaatia todellista vastuunkantoa kaikilta alueen tasapainoon vaikuttavilta tahoilta arvoisa puhemies selonteossa todetaan että irakista tulleiden kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden palautuksia koskeva yhteistyö on osa suomen kahdenvälisten suhteiden kokonaisvaltaista lähestymistapaa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

eduskuntaryhmämme kantaa huolta myös kristityksi kääntyneiden turvapaikanhakijoiden kohtelusta joita on hyvin paljon juuri irakilaisten turvapaikanhakijoiden kohdalla on tärkeää varmistaa ettei pakkopalautuksia tehdä silloin jos henkilö uhkaa joutua vainotuksi tai hengenvaaraan vakaumuksensa vuoksi samalla kun kannatamme palautussopimuksen laatimista on tärkeää että päätöksenteossa huomioitaisiin erilaisten vähemmistöjen kokema vaino arvoisa puhemies selonteossa todetaan että yhdysvallat on vedonnut koalitiokumppaneihin alueella vangittuina olevien vierastaistelijoiden palauttamiseksi lähtömaihinsa nämä entiset isis taistelijat ja heidän perheenjäsentensä kohtalo ovat puhuttaneet suomalaisia mitä tehdään suomen kansalaisille jotka tällä hetkellä ovat alueen eri vankileireillä tähän ei selonteossa oteta kantaa kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä toivoo hallitukselta kuitenkin kannanottoa tähän aikooko hallitus hakea suomen kansalaisuuden omaavia isis taistelijoita tai heidän perheenjäseniään suomeen tai jotenkin edistää heidän paluutaan ja jos aikoo miten hallitus varmistaa ettei heidän palauttamisensa suomeen heikennä suomalaisten turvallisuutta

arvoisa puhemies irakin turvallisuustilanne on vaikea ja monimutkainen

kansaa repineen sodan jälkeen vaikeassa tilanteessa eikä väkivallan kierteestä olla pääsemässä helposti eroon suomi on keskittänyt tukensa irakin kurdistanin itsehallintoalueen peshmerga joukoille ihmisoikeustilanne kurdistanin alueella on maan paras eikä peshmerga joukkojen osalta tai kurdistanin alueelta irakista ole raportoitu systemaattisia oikeudenloukkauksia isisin isisin vastainen taistelu on pitkälti keskittynyt keskittynyt irakin kurdistanin rajoille ja ja peshmerga joukot ovat osoittaneet kykynsä ja alueellisen merkityksensä ollessaan merkittävässä roolissa isisin kukistamisessa koko suomen tukea peshmerga joukoille voidaan siis pitää onnistuneena ja sen jatkamiselle myös tulevaisuudessa on vahvat perusteet arvoisa puhemies nykyisen siiavaltaisen hallinnon turvallisuusjoukkojen tukemiseen liittyy monia avoimia kysymyksiä ja suomeen kohdistunut turvapaikanhakijoiden aalto irakista poikkesi aiemmin nähdystä suuri osa eurooppaan ja suomeen tulleista irakilaisista turvapaikanhakijoista oli sunneja useat heistä olivat kokeneet vainoa nimenomaan siialaisten aseellisten ryhmittymien taholta taholta monet noista ryhmittymistä on nykyään integroitu osaksi irakin turvallisuusjoukkoja ne säilyttävät yhä komentoketjunsa ja syyllistyvät edelleen lukuisiin oikeudenloukkauksiin sunnimiehille esimerkiksi bagdadin alue on aika ajoin ollut näiden siialaisten aseellisten ryhmittymien suunnalta kohdistuvan uhan takia niin vaarallinen paikka elää että he ovat olleet tästä syystä oikeutettuja toissijaisen suojelun asemaan oikeudenloukkauksia näiden nykyisin osana irakin olevien aseellisten siialaisten ryhmien taholta on tapahtunut paljon ja tapahtuu yhä irakin turvallisuusjoukoille annettava tuki luo todellisen riskin sille että suomi osoittaisi samalla tukea niille aseellisille siialaisille ryhmille jotka on integroitu osaksi turvallisuusjoukkoja tätä ei voi hyväksyä on todellinen riski että avustaessamme irakin turvallisuusjoukkoja olisimme myös suoraan avustamassa näitä toistuviin oikeudenloukkauksiin syyllistyneitä aseellisia siialaisia ryhmiä ennen tuen osoittamista irakin turvallisuusjoukoille on selvitettävä suuntautuuko suomen tuki mahdollisesti oikeudenloukkauksiin syyllistyneille tahoille ja vaikuttaisiko se kielteisesti väkivallan kierteen lopettamiseen kaiken ja turvallisuusjoukoille suunnattavan tuen tulee olla ehdollista irakin hallinnolle ei tule antaa tukea missään muodossa ennen kuin se suostuu kunnioittamaan kansainvälisiä sopimuksia ja ottaa vastaan oman maansa kansalaisia

kansainvälinen yhteistyö perustuu vastavuoroisuuteen mikäli irak haluaa tukea maan jälleenrakentamiseen tulee sen olla valmis allekirjoittamaan palautussopimus myös suomen kanssa puheet siitä että irak ei ole valmis vastaanottamaan oman maansa kansalaisia ovat huonoja tekosyitä kyseessä ovat pääasiassa nuoret miehet jotka muutoinkin tarvitsevat vähän valtion tukea ja joita irak juuri nyt kipeästi tarvitsee jälleenrakennusta varten eun suomella on ainutlaatuinen mahdollisuus saada palautuksista aikaan yleiseurooppalainen päätös eu tasolla tulevaisuudessa ei saa olla tilannetta että mahdolliset irakilaiset turvapaikanhakijat valitsevat euroopassa maan sen mukaan millä niistä ei ole palautussopimusta tarvitaan siis eu tason päätöksiä ja toimenpiteitä tässäkin asiassa jotta liikkuvuus schengen alueella voi jatkua tulevaisuudessa lopuksi olemme ehdottomasti sitä mieltä että irakin keskushallinnolle tai turvallisuusjoukoille ei tule osoittaa lanttiakaan tukea ennen kuin palautussopimus suomen kanssa on allekirjoitettu irakin on kunnioitettava kansainvälisiä sopimuksia joihin se on sitoutunut

arvoisa puhemies kiitos ensinnäkin keskustelijoille hyvistä puheenvuoroista joitakin varauksia lukuun ottamatta tulkitsen niin että eduskunnalla oli hyvin yksimielinen tuki tälle oir operaation jatkolle ja ja myöskin tunnustus sille työlle jota suomalaiset sotilaat ja siviilikriisinhallinnan asiantuntijat ovat tähän mennessä tehneet irakissa on äärimmäisen tärkeää kun ihmisiä lähetetään kriisialueelle tai sota alueelle että tämä tuki on hyvin yksimielinen tässä tässä talossa koska nämä tehtävät sisältävät hyvin suuria riskejä vielä nykyoloissa

tai tai joissakin aasian maissa olisi isisin kannattajia että siirrytään toisille alueille ja muuta niin kansainvälisen yhteisön pitää olla tässä kyllä hyvin valppaana ja valmis niin että tämä isisin vastainen työ myös muilla alueilla jatkuu monet täällä kiinnittivät huomiota myös paluumuuttoon ja konfliktien juurisyihin siinä mielessä että turvallisuustekijät ovat ajaneet ihmisiä sisäiseen pakolaisuuteen ja pois irakista itse näen samalla tavalla tämän että tilanteen rauhoittaminen antaa mahdollisuuden turvalliseen paluumuuttoon ja paluuseen omalle kotiseudulleen myöskin irakin sisällä edustaja harkimo ehdollisti omaa tukeaan siihen saako eu ja suomi jotakin aikaan tässä palautussopimuksessa tiedän sen että nyt eun ja irakin välillä tässä pca sopimuksessa on käyty keskustelua tästä palautuksesta ja kaikkein paras siihen löytyisi tämmöinen eu tason ratkaisu joka meitäkin varmasti tyydyttäisi jotkut puhujat nostivat esiin myöskin syyrian puolella olevat vierastaistelijat heidän perheensä al holin leirin tilanteen hallitus toimii olemassa olevan lainsäädännön mukaan näissä kysymyksissä suomen kansalaisilla on kaikkialla tietyt oikeudet pyrimme niitä tietenkin vaalimaan on kansainväliset lastensuojelua lasten oikeuksia koskevat sopimukset niitä täytyy tällaisessa tilanteessa noudattaa ja on turvallisuusnäkökohdat jotka täytyy ottaa huomioon ja sen vuoksi oikeastaan se mitä on sanottava on se että henkilöiden tilanne on hyvin erilainen riippuen siitä millä alueella ovat mihin mahdollisesti ovat syyllistyneet tai millaiseen tilanteeseen ovat ovat joutuneet tätä ei oikeastaan voi lainkaan yleistää aivan viimeisenä haluaisin tukea tätä edustaja räsäsen näkökulmaa uskonnollisten vähemmistöjen kunnioituksesta olipa kysymyksessä irak tai joku muu se sopii erittäin vahvasti hallituksen ihmisoikeuspolitiikkaan että kaikkialla uskonnollisten vähemmistöjen oikeudet tunnustetaan ja ja pidetään huoli siitä että ne eivät joudu uskontonsa tai mielipiteidensä vuoksi vainotuksi
ja sitten ministeri skinnarille vastauspuheenvuoro samoin kolme minuuttia
arvoisa rouva puhemies oikeastaan täydennän ulkoministerin puheenvuoroa siten että jos ja kun katsotaan suomen tukea ja monenkeskistä yhteistyötä sekä ykn roolia niin rahallisesti merkittävä osa tuestamme kohdistuu vaikuttamistoimiin ykn eli undpn vakauttamisrahaston kautta miinojen ja räjähtämättömien ammusten raivaukseen kansainvälisten rahastojen kautta ja apuun undpn rahaston tehtävänä on nimenomaisesti isisiltä takaisin vallattujen alueiden jälleenrakennus ja tuki kohdistuu ensinnäkin kevyen infrastruktuurin korjaamiseen toimeentulon tukemiseen ja talouden elvyttämiseen lisäksi se kohdistuu aluehallinnon tukemiseen ja sovinnontekoon miinanraivaus taas on edellytys jälleenrakennukselle ja paluumuutolle isisiltä vapautetuilta alueilta arvoisa puhemies vielä lyhyesti vähän historian kertausta vuodesta kaksituhattaneljätoista lähtien oda kelpoinen tukemme irakille on on ollut noin kolmekymmentäkolme miljoonaa euroa ja helmikuussa kahdeksassatoista järjestetyssä irakin jälleenrakennuskonferenssissa suomi teki lisäksi kymmenen miljoonan euron tukilupauksen tähän sisältyy muun muassa viranomaisyhteistyö irakin ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi joka käynnistynee vielä vuoden kaksituhattayhdeksäntoista aikana ja vielä arvoisa puhemies humanitäärisen avun osalta irakin tilanne on edelleen haasteellinen muun muassa turvallisuustilanteesta johtuen humanitäärinen apumme irakiin viime vuonna oli yksi pilkku kahdeksan miljoonaa euroa ja tänä vuonna on myönnetty toistaiseksi nolla pilkku viisi miljoonaa euroa konfliktitilanteissa tehokkaasti toimiva punaisen ristin kansainvälinen komitea icrc on ollut pääasiallinen kumppanimme ja tukea on kanavoitu suomen punaisen ristin kautta

arvoisa puhemies on merkillepantavaa ja tärkeää että täällä salissa löytyy nähtävästi laaja tuki osallistumiselle tässä operaatiossa jatkossakin sillä on iso merkitys sen voin myös todeta että suomalainen kriisinhallintaosaaminen nauttii erittäin laajaa arvostusta ja tunnustusta maailmalla miehemme ja naisemme tekevät todella arvokasta ja hyvää työtä tämä irakin yleistilanne arvoisa puhemies jatkuu epävakaana ja turvallisuustilanne vaihtelee paljon alueittain isis kykenee edelleen toteuttamaan terrori iskuja pääkaupungissa bagdadissa ääriryhmien toiminta kohdistuu ensisijaisesti siialaista väestöä ja irakin turvallisuusjoukkoja vastaan mutta myös koalition joukot voivat olla iskujen kohteena isis pyrkinee jatkamaan iskuja irakin turvallisuusjoukkojen ja kurdien peshmerga joukkojen ryhmityksiä vastaan keskeisimmät uhkatekijät ovat suora ammuntatuli ja epäsuora tuli sekä räjähde ja itsemurhaiskut joissa käytetään myös ajoneuvoja maastossa on lisäksi miinoja ja räjähtämättömiä ampumatarvikkeita kemiallisten aseiden käyttö on mahdollista mutta alkeellisesta levitystavasta johtuen niiden vaikutus jäisi todennäköisesti varsin heikoksi ja paikalliseksi poissulkea sitä ei voi tällä hetkellä suomalaissotilaat toimivat sekä kurdialueella että sen ulkopuolella qayyarahin kaupungin länsipuolella sijaitsevassa tukikohdassa suomen nykyinen osallistuminen käsittää kouluttajaosaston liikkuvan kouluttajaryhmän omasuojaosaston sekä tarvittavat tuki huolto ja esikuntaosat sotilaiden asema ja aseiden kantaminen perustuvat edelleen voimassa olevaan suomen ja irakin hallitusten väliseen noottienvaihtoon arvoisa puhemies tarkoituksena on että suomen nykyinen osallistuminen irakin keskushallinnon hallitsemalla alueella qayyarahin tukikohdassa päätetään vuoden kaksituhattakaksikymmentä aikana sillä toimintaedellytykset qayyarahin tukikohdassa ovat heikentyneet ja koalitio suunnittelee tukikohdasta luopumista

arvoisa puhemies täällä monessa puheenvuorossa todettiin se hyöty mitä saamme tästä ja muista operaatioista omille puolustusvoimillemme ja se on aivan totta tämä osallistuminen kehittää myös kansallisen puolustuksen suorituskykyjä arvokkaita kokemuksia saadaan joukon johtamisesta ylläpidosta ja operoinnista vaativissa koulutus ja neuvonantotehtävissä koalitio operaatioissa voin vielä lopuksi todeta arvoisa puhemies että tällaisten vaativien neuvonantajatehtävien lisääntyminen on nähtävissä oleva kehityssuuntaus kansainvälisessä sotilaallisessa kriisinhallinnassa
mennään lyhyen matkaa puhujalistaa täällä on etukäteen varattuja puheenvuoroja käydään sitten debatti ihan kohta tuota pikaa

romahtaneet epävakaat ja korruptoituneet valtiot ovat ongelma paitsi omille asukkailleen myös muulle maailmalle tällaisia valtioita ovat esimerkiksi irak somalia ja afganistan tällaisten maiden tärkein vientituote ovat valitettavasti ihmiset oikeusvaltion kehittäminen irakissa on siis meidän omakin etumme suomessa turvallisuusviranomaisten toiminta on korkealla tasolla sekä moraalisesti että tuloksellisuudeltaan meillä on osaamista ja sitä on syytä viedä sinne missä sitä kipeästi tarvitaan perussuomalaisten linja on se että kaiken kehitysyhteistyön jota koulutusyhteistyökin on pitää olla tuloksellista ei pelkkää oman kilven kirkastamista kippaamalla veronmaksajien rahaa erilaisiin kankkulankaivoihin lisäksi on aina pyrittävä siihen että yhteistyö hyödyttää myös suomea ja suomalaisia taloudellisesti tai muilla tavoin siksi yhteistyölle on asetettava ehtoja tässä tapauksessa irakin tulee tietysti mukisematta ottaa vastaan ne kansalaisensa jotka ovat lähteneet turvapaikkaturisteiksi suomeen jotka ovat saaneet täällä kielteisen turvapaikkapäätöksen mutta joita ei pystytä tällä hetkellä palauttamaan kotimaahansa tällaisia ihmisiä oleilee maassamme tuhatmäärin he kuormittavat poliisia oikeuslaitosta maahanmuuttoviranomaisia ja sosiaaliturvajärjestelmää ja muodostavat hyvin konkreettisen uhan suomalaisten hengelle ja terveydelle pääministerin ja muun vasemmiston mielestä nämä ihmiset pitää panna koulunpenkille suomalaisten lasten seuraan ja kotouttaa perussuomalaisten mielestä heidät pitää palauttaa irakiin ja irakilta tulee vaatia tässä asiassa yhteistyötä lisäksi meidän tulee edellyttää että irak turvaa kaikkien väestöryhmiensä oikeudet takaa heidän turvallisuutensa niin sunnien siiojen kristittyjen seksuaalivähemmistöjen kuin naistenkin kun oikeusvaltio irakissa lujittuu suomikin voi lakkauttaa irakin kansalaisille kansainvälisen suojelun perusteella myöntämänsä oleskeluluvat ottaen huomioon heidän erittäin huonon integroitumisensa suomeen tämä on ehdottomasti

yhteiskuntamme etujen mukainen tavoite avainsana on siis kaikkia osapuolia hyödyttävä yhteistyö

suuri yhteisymmärrys tästä selonteon kuvaamasta irak yhteistyöstä ja avunannosta on nähtävissä ja kuultavissa ja olen itsekin sitä mieltä että että tätä yhteistyötä koulutusyhteistyötä ja muuta apua kannattaa ja pitää jatkaa olosuhteet ja kansalaisten turvallisuus myös irakissa pitää saada paremmalle tasolle tasolle suomen suomen apu on omiin voimavaroihimme nähden ollut viime vuosina mittavaa olemme osallistuneet poliisikoulutuksen antamiseen rahoittaneet miinanraivausta ja antaneet humanitaarista apua ja tämä yhteistyö jatkuu edelleen ensi vuodelle täällä mainitaan että ulkoministeriön ja ja puolustusministeriön osalta apua tulee noin karkeasti parisenkymmentä miljoonaa ja samoin tänä vuonna ne ovat merkittäviä rahoja ja se rahankäyttö on varmasti perusteltua niin kuin tässä on useammassa puheenvuorossa sivuttu haluan itsekin korostaa tämän palautussopimuksen merkitystä eulla ja irakilla on palautussopimus voimassa se on astunut voimaan elokuussa kaksituhattakahdeksantoista ruotsilla on kahdenvälinen palautussopimus se ei tiettävästi kovin hyvin toimi suomella ei ymmärtääkseni ole kahdenvälistä sopimusta kysyn ministereiltä mikä on suomen osalta kahdenvälisen palautussopimuksen neuvottelutilanne ja edelleen kysyn ministereiltä sitä mitä olen esimerkiksi edelliseltä ulkoministeriltä soinilta kysynyt valtiovarainvaliokunnan hallinto ja turvallisuusjaostossa useaan kertaan kuinka paljon meillä on suomessa irakilaisia jotka ovat ikään kuin painuneet piiloon ja joiden sijainnista ja olemassaolosta emme tarkkaan tiedä mikä on tilanne sen osalta edelleen näkisin hyvänä niin kuin tässä moni edustaja on sanonut että kun me autamme mikä on hyvä niin avun pitää olla myös vastikkeellista kun apua annetaan niin on aivan oikein edellyttää että autettava taho myös itse tekee parhaansa ja tässä tapauksessa suhtautuu positiivisesti ja tekee kaikkensa että heidän omat kansalaisensa voivat palata omaan isänmaahansa ja voivat toimia ja integroitua sinne takaisin sillä tavalla että he eivät kohtaa vainoa tai painostusta apu jatkukoon mutta apu pitää suomen osalta saada vastikkeelliseksi niin että että myös irak sitoutuu omien kansalaisten vastaanottamiseen tämä koskee sekä suomea että

oli ilmeisesti halukkuutta debattiin joten pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää puheenvuoron nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta

tässä ministerit jo totesivat yksituumaisesti että eduskunta vaikuttaa olevan yksituumainen myöskin tämän koulutusyhteistyön jatkamisen osalta mikä on arvokasta ja tärkeää jossain määrin debattia tässä on nyt jo ruvettu käymään siitä mikä koskee turvapaikanhakijoita joita on irakista tullut runsaasti suomeen ja sitten näitä palauttamiskäytänteitä ja tässä yhteydessä tietenkin on olennaista että se on osa sitä kahdenvälisen yhteistyön kehittämistä joka suomella tässä tulee olemaan myöskin näihin palauttamiskäytänteihin puuttumista hieman olin huolestunut puheenvuoroista joissa edustaja halla aho kärjekkäästikin ilmaisi että kysymys olisi turvapaikkaturismista ja romahtaneiden valtioiden tärkein vientituote on ihmiset tässä me jo leikittelemme hieman hieman herkillä asioilla soisin että kunnioittaisimme kuitenkin suomi on tehnyt ja myöskin huolella katsomme näitä tilanteita kannattaa muistaa että tämä koulutusyhteistyö joka on siis kriisinhallintaa maksaa kaksikymmentä miljoonaa euroa ja varsinainen kehitysyhteistyö humanitaarinen apu on ollut viimeisen viiden vuoden aikana vuodessa kuusi miljoonaa euroa niiden jotka puhuvat turvapaikanhakijoista noilla termeillä soisi kiinnittävän huomiota siihen että silloinhan kehitysyhteistyöhön ja humanitaariseen apuun pitäisi runsaasti saada resursseja lisää

arvoisa rouva puhemies edustaja kiljusta nyt nähtävästi närästää tämä termi turvapaikkaturisti mutta täytyy ymmärtää se että jos henkilö on hakenut suomesta kansainvälistä suojelua ja kaikkien valituskierrosten ja usein uusintakierrostenkin jälkeen viranomainen toteaa ja oikeuslaitos toteaa että tarvetta suojeluun ei ole niin silloin tämä henkilö on hakenut perusteitta turvapaikkaa ja häntä voidaan mielestäni aivan oikeutetusti kutsua turvapaikkaturistiksi

arvoisa puhemies tapasin helmikuussa tänä vuonna eun ja arabiliiton kokouksessa irakin presidentti salihin hän oli hyvin kiitollinen suomen osallistumisesta tähän operaatioon keskustelumme pääaihe koski palautuksia ja ja palautuspolitiikkaa kuten edustaja kiuru tuossa totesi niin niin eulla on palautussopimus olemassa samoiten ruotsilla mutta mutta presidenttikin totesi siinä että suomesta on tullut enemmän palautuksia irakiin kuin ruotsista esimerkiksi vaikka ruotsilla on sopimus olemassa hän tuossa tilanteessa lupasi että rikoksen tehneet he ottavat vastaan mutta tässä keskustelussa tuli hyvin selväksi se että tämä lähetystön avaaminen on heille äärimmäisen tärkeää että että tullaan sinne heidän maaperälleen keskustelemaan näistä näistä palautuksista ja nyt kun tämä päätös on tehty niin olisin ulkoministeriltä kysynyt onko näitä keskusteluja nyt jatkettu uskon että kun tuossa hengessä keskusteluja käytiin viime kaudella ja nyt lähetystö on avattu niin tämänkin asian pitäisi helpottua

täällä on tosiaan puhuttu aika paljon suomeen suuntautuvasta turvapaikanhausta ja sitten palautuksesta tietääkseni suomi on neuvotellut ja kuten tässä edustaja sipiläkin sanoi näitä neuvotteluja on käyty mutta ei ole saatu ainakaan vielä mitään merkittävää aikaiseksi mielestäni aika ristiriitaista että irak kieltäytyy vastaanottamasta omia palautettavia kansalaisiaan mutta samalla ottaa mielellään vastaan kyllä kansainvälistä apua jälleenrakentamiseen tämä vastikkeellisuus on on minunkin mielestäni aika oleellinen oikeastaan halunnut kysyä ulkoministeriltä onko hallituksen sisällä käyty keskustelua palautussopimusneuvotteluista ja sen sisällöstä ja olisiko sitä sopimusta mahdollista sitoa

koko kesä on suomessa käyty keskustelua suhtautumisesta al holin leirillä oleviin suomen kansalaisiin pääministeri rinne sanoi kesäkuussa että hallitus pyrkii ratkaisemaan kantansa asiaan mahdollisimman pian sen jälkeen ministerit ovat toistaneet mielellään ja hartaasti itsestäänselvyyksiä suomi on oikeusvaltio suomeen on jokaisella suomalaisella oikeus palata ja niin edelleen kuten ministeri haavistokin tässä keskustelussa itse ymmärrän että tämä on erittäin vaikea kysymys siihen liittyy oikeudellisia sekä turvallisuuteen ja ja käytäntöön liittyviä erittäin vaikeita kysymyksiä mutta minun mielestäni skandaali että nykyinen hallitus ei ole pystynyt kertomaan mikä sen tavoite tahtotila on tässä asiassa halutaanko auttaa aikuisia suomeen halutaanko auttaa vain lapset suomeen halutaanko auttaa orpolapset suomeen vai eikö haluta auttaa ketään suomeen ministeri haavisto eikö hallituksen pitäisi pystyä kertomaan suomen kansalle mikä on sen tahtotila kuten edustaja pelkonenkin kertoi kokoomus lähtee siitä että aikuisia jotka ovat itse omaehtoisesti sinne menneet ei pidä auttaa suomeen

arvoisa rouva puhemies pohjois irakissa kurdien peshmerga joukot ovat tehneet merkittävän työn isisin kukistamisessa sotilaallisesti valitettavasti isis ei ole kokonaan kukistunut samaan aikaan pitää muistaa että kurdeja ei saa jättää yksin erityisesti turkki ja iran sortavat kurdeja nato maa turkki tekee hyökkäyksiä syyrian puolelle kurdialueelle jolla kurdit ovat pystyneet rakentamaan yhteiskunnan joka toimii kurdit pyrkivät huolehtimaan

jotka ovat vangittuina al holin leirillä mitä suomi tekee kurdien puolesta laajemmin tällä alueella eikö olisi oikeutettua että myös kurdien puolesta toimitaan kun he ovat auttaneet koko maailmaa erityisesti kiinnostaa ulkoministeri haavisto minkälaisia keskusteluja elokuussa kävitte iranin ulkoministeri zarifin kanssa kurdien tilanteesta koska pohjois iranissa

arvoisa puhemies täällä on käyty keskustelua syyriassa ja irakissa vangittuina olevista tuhansista isis taistelijoista selonteossa todetaan vaihtoehtoina heidän kohdallaan rikosepäilyjen käsittely ja mahdollinen tuomitseminen irakin kansallisissa tuomioistuimissa tai sitten alueelle lähteneiden lähtömaissa mutta myös nostetaan esiin

perustaminen mikä mielestäni olisi ilman muuta se paras vaihtoehto tämä viimeksi mainittu kysyn teiltä ulkoministeri miten realistisena näette sen mahdollisuuden että saadaan aikaan kansainvälinen tuomioistuin ja onko onko näitä keskusteluja ja valmisteluja

arvoisa rouva puhemies palaisin itsekin vielä tähän palautussopimusasiaan

joka on jo huomioitu useissa puheenvuoroissa kaikki me tiedämme että neuvotteluja on käyty mutta sopimusta ei ole saatu aikaan viime vuonna valtiovarainvaliokunta totesi talousarviomietinnössään että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen jääminen suomeen rapauttaa järjestelmää ja sen uskottavuutta sekä lisää sisäisen turvallisuuden riskejä

rouva puhemies nyt tässä on ollut tällaista keskustelua jossa palautussopimusta halutaan välineellistää tämän oir operaation kanssa se on vaarallista kehitystä sitä ei pidä välineellistää sillä se tuki jonka me annamme irakille nyt näiden sotilaitten koulutustarkoituksessa saattaa asettaa meidän sotilaat sillä alueella vaaralliseen tilanteeseen eli palautussopimusasiaa ei pidä välineellistää tämän koulutusoperaation kanssa se on huono tie ja se saattaa myös johtaa meidän jo olemassa olevan koalition kanssakin vaikeisiin keskusteluihin on muita asioita joita voidaan välineellistää tämän pakkopalautussopimusasian kanssa toinen asia on se että on pakko todeta että ruotsilla niin kuin tässä on aikaisemmin sanottu on jo sopimus se ei ole ollut toimiva kolmas asia joka tässä myös kannattaa mainita on se että nytkin irakin vankiloissa on noin tuhanneksiseitsemäksisadaksi isis taistelijaksi epäiltyä henkilöä jotka eivät ole irakilaisia eivätkä ole lähi idästä vaan todennäköisesti länsimaalaisia

nyt vastauspuheenvuoro ministeri haavisto kolme minuuttia
kiitos puhemies ja kiitos hyvistä kommenteista ja kysymyksistä ensinnäkin olisin jatkanut tästä asiasta hallituksen ei ole tarkoitus välineellistää tai ehdollistaa tätä oir sopimuksen jatkoa palautussopimukseen ja se johtuu juuri niistä seikoista jotka edustaja al taee sanoi mutta myöskin siitä että tämän sopimuksen pohjahan on ollut alun perin peshmerga yhteistyössä ja näin poispäin se on hieman eri asia kuin sitten bagdadin kanssa pelkästään tehtävä yhteistyö täytyy hieman erotella näitä eri eri elementtejä tässä muuten tästä tulee liian komplisoitu meidän tarkoituksemme on totta kai silloin kun lähetystö aukeaa bagdadissa myöskin mennä syvemmälle näihin palautuskysymyksiin edustaja sipilä erittäin hyvin kuvasi sitä tämän hetken tilannetta rikollisia on otettu vastaan vapaaehtoisia palaajia on ollut ja tämä on toiminut jopa paremmin kuin jollain niistä maista joilla on tällainen palautussopimus mutta tilanne ei ole tyydyttävä kritisoitiin hallitusta siitä että kerromme itsestäänselvyyksiä suomen kansalaisten joista mahdollisesti jotkut ovat avun tarpeessa tilanteesta nämä suomen kansalaiset ovat ovat henkilöitä joilla on yksityisyydensuoja ja jotka lähtökohtaisesti eivät ole rikoksista epäiltyjä emme voi tällaisten henkilöiden yksityiselämään ja ja henkilöiden yksityisyyteen liittyviä asioita kovin laajasti repostella tämä on minusta jokaisen kansalaisen perusoikeus totta kai voimme kuvata sitä tilannetta missä he ovat mutta emme voi yksittäisen henkilön asioita täällä käydä läpi sillä tarkkuudella mitä ehkä jotkut toivoisivat tilanteet ovat ovat aivan erilaisia eri perheiden kohdalla edustaja arhinmäki kysyi mitä on tehty kurdien hyväksi ehkä tämä peshmerga yhteistyö nyt on yksi esimerkki siitä että nimenomaan irakin kurdialueella tämä tämä toiminta ja ja heidän toimintansa tunnustus osa sitä meidän yhteistyötämme ja totta kai kurdien oikeudet olemme tekemisissä minkä alueen maan kanssa tahansa nousevat sitten esiin tällaisena vähemmistökysymyksenä systemaattisesti ne ovat olleet myöskin viimeaikaisissa neuvotteluissa vahvasti vahvasti esillä täällä vielä edustaja räsänen kysyi vierastaistelijoiden kohtalosta ja myöskin tästä kansainvälisestä tuomioistuimesta varmaan olisi ideaali sellainen ratkaisu että saisimme tämmöiset kansainväliset hybridituomioistuimet sillä alueella aikaan niin syyriassa kuin irakissakin tästä olemme puhuneet muun muassa pohjoismaiden kanssa ja myöskin se että kaikki se konfliktin aikana kerätty tieto nythän on euroopassakin tällaisia keskuksia jotka keräsivät ihmisoikeusloukkauksista tietoa saataisiin näiden tuomioistuinten käyttöön mutta tämä ei ole kovin nopea tie siellä on juuri sotiminen päättynyt

siihen voi mennä aikaa ja meidän ongelmamme tietysti eurooppalaisittain on kuolemanrangaistuskysymys näillä alueilla emme voi olla mukana tietenkään tukemassa sellaista tuomioistuinlaitosta jossa kuolemanrangaistusta käytettäisiin
arvoisa rouva puhemies kiitos ministeri haavisto vastauksesta koen kuitenkin että ette vastannut siihen mitä kysyin kerroitte että yksittäisten suomen kansalaisten yksityisyydensuojaan kuuluvia asioita ei voi julkisuudessa käsitellä se on täysin itsestäänselvää eikä kukaan ole sellaista odottanutkaan mutta kun te käytte näitä keskusteluja tähän tematiikkaan liittyen kun te selvitätte asioita olette yhteydessä eri tahoilla mikä on teidän mikä on hallituksen tavoite eikö suomen kansalla ole oikeus tietää tämä ministeri kulmuni sanoi kesällä porin suomiareenassa että aikuisia ei auteta palaamaan suomeen onko tämä hallituksen kanta ministeri ohisalo on antanut ymmärtää että näin ei välttämättä ole ja itse epäilen että hallitus ei pysty kertomaan tahtotilaansa koska se ei ole asiasta yksimielinen mutta kertokaa sitten rehellisesti se mikä on hallituksen tavoite tässä asiassa

arvoisa rouva puhemies tavallaan se tuki jota olemme antaneet peshmerga joukoille ei ole tuen osoitus kurdeille vaan pikemminkin siitä tuesta jota olemme antaneet kurdeille on ollut apua siinä työssä joka on ollut koko maailmalle tärkeintä isisin

pohjois irakin alueella

ja pohjois syyrian alueella ja nyt kun turkki esimerkiksi rajan yli hyökkää pohjois syyriaan rojavan alueelle alueelle jolla kurdit ovat pystyneet rakentamaan jonkunlaisen hallinnon niin eikö silloin juuri meidän jotka olemme tukeneet irakissa kurdeja tukeneet sitä että he häätävät veriset karmeat terroristit pois alueelta pitäisi tukea myös sitä että he voivat asua alueella rauhassa ettei esimerkiksi turkki voi hyökätä näiden kurdien kimppuun

hyvät ministerit vuodesta tuhatyhdeksänsataaviisikymmentäkuusi lähtien eri operaatioihin viiteenkymmeneenneljään operaatioon on osallistunut noin viisikymmentäkuusituhatta suomalaista ja nyt tähän daeshin vastaiseen koulutusoperaatioon kahdeksankymmentä henkeä ja tämä koulutusoperaatio on jatkumassa ainakin vuoteen asti viime kaudella silloisen puolustusministerin jussi niinistön aikana laitettiin käytäntöön kriisinhallintaveteraaniohjelma millä halutaan nimenomaan turvata näiden henkilöiden turvaa jotka lähtevät näihin tehtäviin ja tämä daeshin vastainen koulutusoperaatio on yksi vaarallisimmista olisin halunnut puolustusministeriltä joka joutui valitettavasti lähtemään muihin tärkeisiin työtehtäviinsä kysyä tästä omaturvasta ja myös riskiarviosta sillä vaaratilanteet ovat minun tietojeni mukaan olleet täällä päivittäisiä tai viikoittaisia ja haluaisin varmistaa että tämä kriisinhallintaveteraaniohjelma eli se turva on niin kattava että se turvaa myös näiden naisten ja miesten lapset ja ja läheiset myös pahimman sattuessa

arvoisa rouva puhemies täällä keskusteltiin voiko sellaista henkilöä joka on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen ja jonka valitustiet on käyty loppuun nimittää turvapaikkaturistiksi pitäisin tällaista kuitenkin oikeampana nimityksenä kuin heidän nimittämistään esimerkiksi paperittomiksi koska kyse on kuitenkin laittomista siirtolaisista sinällään pidän keskustelua vastavuoroisuudesta irakin kanssa perusteltuna sillä jos apu kelpaa olisi oikeus ja kohtuus että myös heidän omat kelpaisivat mielestäni tämä ei ole mitään välineellistämistä sillä heitä tarvitaan myös jälleenrakennukseen edustaja zyskowicz viittasi al holin leirillä oleviin henkilöihin suomen kansalaisina ja ymmärrän perustuslain määritykset tässä suhteessa mutta hieman olen huolestunut millaista aktiivisuutta tässä asiassa osoitamme sillä kuitenkin täytyy muistaa että monet näistä henkilöistä ovat kaksoiskansalaisia eli siinä mielessä meidän ei ole täysin tarpeellista toimia aivan valtavan aktiivisesti tässä asiassa
edustaja kiljunen ja sen jälkeen ministeri
palautuksia koskeva yhteistyö kuten ministeri totesi on asia jota joudutaan pohtimaan kun suomen kahdenvälisiä suhteita irakin suuntaan tullaan kehittämään maahanmuuttoviranomaiset arvioivat meillä suomessa näitä turvapaikkaperusteita ja on syytä kunnioittaa tätä työtä kaikissa erilaisissa yhteiskunnallisissa tukimuodoissa on väärinkäytöksiä ja kenenkään leimaaminen miksikään ei tässä suhteessa auta eli toivoisin näiden leimakirveiden lyömisen lopettamista

arvoisa puhemies pelkään että tuotan pettymyksen taas edustaja zyskowiczille mutta yritän nyt kuitenkin kuvata sitä hallituksen toimintalinjaa ensimmäinen asia on tietysti että kun on suomalaisia lapsia suomen kansalaisia jossakin tilanteessa vaarallisessa tilanteessa tai hädänalaisessa tilanteessa pyritään toimimaan niin että näiden lasten oikeudet kaikin tavoin toteutuvat lapsen oikeuksien sopimuksen ja ja muiden lasten oikeuksien näkökulmasta toinen viestimme on ollut hyvin selvä joita ei epäillä mistään rikoksesta jotka eivät epäilyksen mukaan ole mihinkään rikokseen syyllistyneet eivät ole syytettynä mistään pitäisi olla mahdollisuus vapaasti liikkua näillä alueilla ei ole mitään perustetta pitää heitä internoituna tai muuta jos ei ole tällaista syytettä tai epäilyä esitetty ja kolmas kysymys tietysti pidämme huolen kansallisesta turvallisuudesta kaikissa olosuhteissa ja otamme huomioon kaiken sen informaatiotiedon joka liittyy kansalliseen turvallisuuteen ja ja näihin kysymyksiin koska kysymyksessä on kuitenkin alue jolla terroristijärjestö on pitänyt valtaa ja toiminut näiden kolmen periaatteen mukaan me tässä kysymyksessä toimimme edustaja arhinmäelle tästä kurdikysymyksestä ymmärrän kovasti että kurdien tilanne herättää monenlaisia monenlaisia ajatuksia ja ja sympatiaa heidän heidän asemansa monissa näissä maissa olemme kuitenkin lähteneet siitä että emme ikään kuin ehdollista puolin tai toisin suomen vastaista taistelua johonkin politiikkaan joka liittyy suoraan kurdien kurdien tilanteeseen tämä on ollut lähtökohta ymmärrämme ymmärrämme totta kai mitä vähemmistökysymykset näissä maissa merkitsevät ja muuta mutta tämä ei ole ollut tällä tavalla ehdollistettu

arvoisa rouva puhemies kysymykseni ulkoministeri haavistolle osoitettuna onko nyt riittävästi turvattu suomesta lähtevien joukkojen turvallisuus maassa missä vaikka sanotaan että isis on lakkautettu isis on lyöty kuitenkin on tiedossa että jyrkin ääriaines isisistä tulee jatkamaan sissitaistelua onko tämä huomioitu ja toinen seikka jos sinne avataan nyt suurlähetystö ynnä muuta

arvoisa puhemies irak jonka vakauttamisesta tässäkin operaatiossa josta nyt keskustelemme on kyse on verrattain suuri kansakunta tämän kokoisessa maassa niin vakauttaminen oikeuslaitoksen ja oikeusvaltion palauttaminen kuin ylipäätään toimivan yhteiskunnan rakentaminen vaativat valtavia voimavaroja euroopan unioni kohdistaa näitä voimavaroja kaikki jäsenmaat erikseen erilaisina koalitioina muunkin kuin kriisinhallinnan kautta olemme todellisia kehitysyhteistyön suurvaltoja kun suomi on nyt eun puheenjohtajamaa niin haluaisin kysyä kehitysyhteistyöministeri skinnarilta sitä onko käyty mitään keskusteluja siitä miten tulevaisuudessa eu maiden maailmalle suuntaamia kehitysyhteistyövoimavaroja paremmin koordinoitaisiin niin että kerralla voitaisiin nostaa kokonaisia kansakuntia jaloilleen jolloin sitten todellinen vaikuttavuus paranisi ja päästäisiin puuttumaan niihin juurisyihin jotka aiheuttavat esimerkiksi tällä hetkellä euta hyvin voimakkaasti repivää pakolaiskriisiä lähi idän ja pohjois afrikan

arvoisa puhemies muun muassa edustaja heinonen nosti täällä esiin omassa puheenvuorossaan operaatioon liittyvät vaarat jo operaatiosta annettua ensimmäistä selontekoa täällä eduskunnassa arvioitaessa puolustusvaliokunnat pohtivat kaikkia niitä riskejä joita suomalaisjoukot voivat kohdata ja nämä riskit eivät onneksi ole realisoituneet toiminnan huolellinen suunnittelu tarpeettomien riskien välttäminen toiminta alueella joukkojen omasuojakykyyn panostaminen ovat mahdollistaneet menestyksekkään operaation toteuttamisen mutta vaarat eivät suinkaan todellakaan ole ohi kuten täällä on tänään hyvin monessakin puheenvuorossa kuultu tällä samalla linjalla on jatkettava ja muun muassa pyrittävä eliminoimaan maksimaalisesti itsemurhaiskujen ja tienvarsipommien riskiä

arvoisa puhemies käy ansiokkaasti ilmi se että oikeudenkäyntien osalta tilanne on edelleen avoin ja samaan asiaan myös edustaja räsänen tässä aikaisemmin kiinnitti huomiota haluaisin kuulla seikkaperäisemmin ministereitten näkemyksen siitä missä ja kenen toimesta sotarikoksiin ja terroritekoihin syyllistyneet sekä isis aktivistit tullaan tuomitsemaan olisiko mahdollista perustaa irakiin tai mahdollisesti sitten syyriaan kansainvälinen yk tuomioistuin tästähän meillä on aikaisemmin onnistuneita kokemuksia ruandan kansanmurhan

nyt annetaan ministereille puheenvuorot ja sitten mennään puhujalistaan ministeri haavisto

edustaja niemi ja edustaja pelkonen kiinnittivät huomiota oikeastaan samaan asiaan eli tähän joukkojen turvallisuuteen hyvillä puheenvuoroilla ja huomioilla tämä on tietysti ollut alun perin tässä operaatiossa suunnittelun lähtökohta omasuojan pitäisi olla kunnossa varusteiden pitäisi olla sellaiset jotka tällaisella alueella ovat käyttökelpoiset tiedän että siihen on satsattu totta kai tämäkään ei sulje pois sitä voi joutua vahingossa tai tahallaan tilanteeseen jossa jossa näitä iskuja tapahtuu se se riski sisältyy tietysti kaikkiin rauhanturva ja kriisinhallintaoperaatioihin ja myös sen takia tämä eduskuntakeskustelu on tärkeä olivat ne sitten tievarsipommeja tai muita tämäntyyppisiä sitten edustaja niemi kysyi menemmekö rahasalkut kainalossa täytyy ehkä vastata näin että jos menisimme niin emme kyllä kertoisi sitä täällä täällä pyrimme tietysti lähetystöjen toiminnan kaikki eri toiminnot suunnittelemaan niin että niissäkin turvallisuus on on etusijalla ja ja totta kai meidän bagdadin edustustomme nyt uudelleen auetessa on otettu turvallisuusasiat huomioon itse olen ollut bagdadin edustustossamme syksyllä yhdeksänkymmentä jolloin siellä oltiin hiekkasäkkien takana takana oli nämä syksyn yhdeksänkymmentä tapahtumat on erittäin tärkeää että nämä turvallisuusasiat otetaan myöskin nyt uudessa tilanteessa huomioon edustaja heikkinen kysyi vielä tästä tuomioistuimesta ja tarkemmin onko siitä suunnitelmia todella tämmöinen ajatus kansainvälisestä tai tämmöisestä hybridituomioistuimesta jossa olisi paikallinen tai maan oma komponentti ja kansainvälinen komponentti on sekä syyrian että irakin osalta ollut esillä on verrattu näitä kokemuksia eri puhutaan tietysti myöskin hyvin suurista määristä taistelijoita joiden kohdalla pitää ratkaista minkälainen on sitten tuomio isisiin osallistumisesta on erikseen joukkojen johtajat ja johtoporras ja sitten ovat nämä ikään kuin rivisotilaat osan osan kohdalla on selvästi sekä kansainvälisesti että paikallisesti koottu hyvin suurta näyttöä ja todistusaineistoa osan kohdalla ei tästä tulee hyvin monimutkainen prosessi mutta se täytyy minun mielestäni viedä loppuun varmasti tulee olemaan niin että syyriassa ja irakissa tulee molemmissa olemaan omat oikeudenkäyntiprosessinsa toivottavasti päästään tilanteeseen jossa niitä voidaan tukea kansainvälisesti ja tuoda kansainvälinen osaaminen myös tähän kokonaisuuteen ehkä vielä aivan viimeisenä mainitsen myös molempien irakin ja syyrian osalta sen että suuri osahan vierastaistelijoista on on heidän omasta maastaan

turvallisesti kyliin niin että elämä voi jatkua kun siellä ehkä vihollisuudet voivat leimahtaa helposti uudestaan ja ja paikalliset jännitteet tulee olemaan hyvin suuri haaste näille maille itselleen

edustaja autto aivan oikein kysyi eurooppalaisen ja miksei globaalinkin kehityspolitiikan tulevaisuudesta aihe on erittäin ajankohtainen ja on ollut esillä brysselissä muun muassa eu parlamentin kuulemisissa joissa olen ollut läsnä on selvää että kehityspolitiikka tarvitsee eurooppalaista arkkitehtuuria eurooppalaista rahoitusarkkitehtuuria ja ja myös uudenlaista ajattelua etenkin julkisen ja yksityisen rahan uudenlaista ajattelua tarvitsemme sekarahoitusta tarvitsemme vakuusrahoitusta tarvitsemme ylipäätään kokonaisuuksia jotka tulevat ulos ehkä perinteisistä siiloista ja tämä on varmasti asia mitä tuleva komissio toivottavasti vie eteenpäin euroopan unionin tasolla on selvää että humanitäärinen työ kehityspolitiikka kauppapolitiikka ne kaikki liittyvät toisiinsa ja ovat tietysti osa myös ulko ja turvallisuuspolitiikkaa eli kaikki liittyy kaikkeen mutta ennen kaikkea totean sen että nyt on ihan konkreettisesti menossa uudistushankkeita siinä että eurooppalainen rahoitusarkkitehtuuri olisi entistä tehokkaampaa entistä tuloksellisempaa ja siinäkin mielessä tämä on hyvin ajankohtainen kysymys jota varmasti euroopan unionissa

ja nyt mennään sitten puhujalistaan ensimmäinen puheenvuoro tällä erää edustaja hopsu

arvoisa rouva puhemies ja hyvät edustajat operaatio oir operation inherent resolve on ollut yksi onnistuneimmista kriisinhallintaoperaatioista joissa suomi on ollut mukana se käynnistettiin osana reaktiota isisin valta aseman kasvuun ja kalifaatin julistamiseen isisin valta maantieteellisestä alueesta on merkittävästi heikentynyt ja kansainvälinen koalitio isisin vastaisessa sodassa on ollut tuloksekas isis ei ole enää samanlainen uhka kuin aikaisemmin asukkaat on pystytty vapauttamaan sarialakia implementoineen isisin hallinnon alaisuudesta suomi on osallistunut operaatiossa pääpainoisesti koulutustehtäviin kouluttamalla kurdien ja irakin turvallisuusviranomaisia tulokset ovat olleet erinomaisia erityisesti lääkintäkoulutuksen osalta joka on vähentänyt kuolonuhrien määrää rintamalla suomalaista koulutusta ja osaamista arvostetaan alueella vaikka isisin valta asema on pienentynyt on turvallisuustilanne yhä epävakaa isistä ei ole kukistettu vaikka jotkut tahot haluavatkin näin väittää joukkojen poisveto ei turvaa pitkäjänteistä turvallisuustilanteen kehittymistä alueella olisi tärkeää keskittyä koko alueen vaikuttamiseen niin siviili kuin sotilaskriisinhallinnan keinoin alueella on yhä tuhansia isis taistelijoita jotka ovat toteuttaneet satunnaisia iskuja pelko on että pakolaisleireistä voi syntyä radikalismin kehtoja kun olot heikkenevät entisestään ja leireillä on kalifaatin alaisuudessa eläneitä naisia ja lapsia myös isisin kyky tehdä iskuja ja irakin ulkopuolella on yhä validi ongelma isis on ilmoittanut olevansa elokuisen afganistanin kabulissa tehdyn räjähdyksen takana iskussa menehtyi yli kuusikymmentä ihmistä osa taistelijoista on lähtenyt irakista ja syyriasta muihin maihin joissa he jatkavat toimintaansa euroopassa huolta kannetaan myös vierastaistelijoista on tärkeää että suomalaiset kouluttajat jatkavat arvokasta työtään alueella jotta paikalliset turvallisuusviranomaiset voivat ottaa täysimittaisen vastuun maan turvallisuustilanteesta tulevaisuudessa nyt siihen ei ole vielä valmiutta olisi hyvä korostaa myös alueen pitkäjänteistä turvallisuuskehitystä pelkona on että isis uhkan väistyttyä vanhat jännitteet nousevat takaisin pintaan tätä on ollut paikoin nähtävissä kurdien ja irakilaisten välillä esimerkiksi vuonna kaksituhattaseitsemäntoista irak valtasi kurdien hallussa olleen kirkukin kaupungin on tärkeää ettei suomi joudu osapuoleksi tällaisissa tilanteissa siksi irakin tilannetta on seurattava tarkasti ja eduskuntaa informoitava tilanteen muutoksista on seurattava myös yhdysvaltojen ja ja iranin välien kehittymistä mikä vaikuttaa myös irakin tilanteeseen irakissa on iranin tukemia siiamilitioita joiden vaikutus irakin yhteiskuntarauhaan on huomioitava jännitteiden kasvu voi heijastua suomalaisjoukkojen toimintaan arvoisa puhemies suomi on rauhanturvaamisen suurvalta näin on suomea tituleerattu aikaisempina vuosikymmeninä aiempi maine ei ole täysin tuulesta temmattu sillä suomalaisrauhanturvaajat osallistuivat ensimmäisen kerran kansainvälisen politiikan polttopisteeseen jo vuonna tuhatyhdeksänsataaviisikymmentäkuusi egyptin suezilla on huomionarvoista että operaatioon osallistuminen tapahtui vain vuosi sen jälkeen kun suomi oli valittu yhdistyneiden kansakuntien jäseneksi suomi on siis vuosikymmenien ajan ollut aloitteellinen ja aktiivinen kansainvälisen yhteisön jäsen viime aikoina emme ole valitettavasti enää pysyneet samassa vauhdissa hallitusohjelmassa linjataan kokonaisvaltaisesta kriisinhallinnan ylivaalikautisesta tavoitelinjauksesta tässä kohtaa on hyvä linjata suomen tavoitetilasta ja hahmottaa kirkkaasti kokonaisvaltainen näkemys kriisinhallinnasta sotilaallinen kriisinhallinta siviilikriisinhallinta humanitäärinen apu ja kehitysapu toimivat parhaiten rinnan kuten ministeri skinnarikin täällä jo totesi konfliktitilanteet ovat usein pitkittyneitä ja rauhankehitys saattaa välillä ottaa takapakkia tilanteet voivat olla myös hyvin vaihtelevia paikallisesti erilaisia yhteiskuntaan vaikuttavia tukimuotoja tarvitaan rinnakkain toisiaan tukien tässä skinnarin esiin nostama näkökulma toimeentuloon johtavan koulutuksen tukemisesta irakissa ammatillisen osaamisen viemisestä on arvokas ja ja suomella on tässä paljon ja hyvää osaamista yhtenä irakin pitkäjänteisen kehityksen näkökulmana on syytä huomioida myös miten irakilaisten suomessa asuva diaspora voi tukea kotimaansa jälleenrakentamista suomi on yli kuudenkymmenen vuoden rauhanturvaamishistoriansa ajan osoittanut olevansa luotettava ja ammattitaitoinen kumppani nyt käsiteltävä irak operaatio ei ole tältä osin poikkeus myös pitkäjänteinen osallistuminen operaatioihin on osa tätä luotettavuutta

arvoisa rouva puhemies suomi on aina kantanut vastuuta ja ollut esimerkillinen toimija kansainvälisissä operaatioissa meillä on kokemusta ja korkeatasoista osaamista haluamme tehdä oikein auttaa ja olla hyvien puolella puolustamassa demokratiaa ja heikompia onkin selvää että suomi on liittynyt vastaiseen koalitioon ja irak operaatioon vaikka tällä ei olekaan varsinaista ykn mandaattia isiksen noin suunnilleen kukistuttua ongelmana on kuitenkin se ettei irakiin ole jäänyt muita viattomia kuin tavallinen kansa kaikki muut ovat menneiden nykyisten tai varmasti tulossa olevien konfliktien osapuolia tilanne on räjähdysherkkä suomen tuleekin suhtautua äärimmäisellä varovaisuudella operaatioihin joissa se uhkaa assosioitua konfliktien osapuoleksi tai tällaisen liittolaiseksi oli itse tekeminen tahansa hyvää tarkoittavaa usa vetoisessa vetoisessa oir operaatiossa onkin siis myös riskejä on naiivia kuvitella että kaiken tapahtuneen jälkeen siiaenemmistöisten iranin ja irakin ja sunnienemmistöisten muiden arabimaiden etenkin saudi arabian välinen jännite ja menneet unohdettaisiin auttamalla kansaa ja ja kouluttamalla suoritustason sotilas ja poliisijoukkoja johtajilla on usein muutakin mielessä sekä sunnit että siiat halunnevat usan ja sen koalition ulkomaalaiset ulos irakista kurdit haluavat itsenäisyyttä israel haluaa neutraloida irakin kuvitellun tai todellisen uhan olemassaolon selonteossa mainittu koalition pyrkimys kokonaisvaltaiseen vakauttamiseen on hieno ja tärkeä tavoite usa vetoisena se tarkoittanee isiksen kaatamisessa oleellisen siiamilitian syrjäyttämistä siiaenemmistöisen siviili irakin päätöksenteosta tässä suomen tulee olla tarkkana koska kyseessä on mitä ilmeisimmin kohdemaan demokraattiseen prosessiin puuttuminen arvoisa rouva puhemies mitä tulee suomen turvallisuustilanteeseen ei irak ainakaan julkisuudessa olleiden tietojen mukaan halua lisätä vaikeuksia ottamalla vastaan suomesta palautettavia henkilöitä joiden kansalaisuudesta taikka henkilöllisyydestä se ei voi varmistua samasta syystä tulee suomenkin olla tiukkana meidän ei tule ottaa vastaan isiksen toimintaan osallistuneita siihen myötävaikuttaneita tai siihen liittyen radikalisoituneita henkilöitä joiden rikosvastuuta ei pystytä suomessa toteuttamaan eikä vaarattomuutta yhteiskunnalle varmistamaan arvoisa rouva puhemies iranin irakin israelin saudi arabian ja usan välinen dynamiikka kehittyy parhaillaan tavalla jonka vuoksi suomalaisten joukkojen pitämistä alueella usa vetoisen koalition osana tulee tarkastella poikkeuksellisella huolellisuudella toki näin aivan varmasti myös tehdään huolellisuuteen velvoittaa myös irakin haluttomuus vastavuoroisuuteen molemminpuolisessa turvallisuustyössä arvoisa rouva puhemies me saamme olla ylpeitä siitä että me pystymme tarjoamaan kansainvälisiin operaatioihin huippuosaamista me emme kuitenkaan saa vaarantaa operaatioilla suomalaisten joukkojen ja kansalaistemme turvallisuutta meidän on myös korostettava osallistumisemme osallistumisemme vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta tämän vuoksi olisi tärkeää priorisoida kansainvälisessä kriisinhallinnassa nimenomaisesti ykn päättämiin ja johtamiin operaatioihin osallistumista yhteistyö ja vaikuttavuus ja turvallisuuden lisääminen ovat tässä kaiken ydin

arvoisa rouva puhemies muutama sananen valtioneuvoston selonteosta eduskunnalle suomen osallistumisen jatkamisesta oir operaatioon irakissa selonteossa kerrotaan että isisillä ei ole hallussaan enää maa alueita syyrian eikä irakin alueella mutta ideologia on vieläkin voimissaan ja alueen turvallisuus epävakaa koalition päätavoitteena on vierastaistelijoiden rajat ylittävän liikkumisen ja terroristisen rekrytoinnin estäminen nyt käytössä oleva lähes avoimien ulkorajojen politiikka ja eri ihmisoikeusjärjestöjen meritaksipalvelut euroopan rajojen sisään ainakaan edistä tämän tavoitteen saavuttamista operaation neljännen vaiheen tavoite eli turvallisuustilanteen normalisointi on ylevä päämäärä mutta pahoin pelkään että alueen sisäiset kiistat eri ryhmittymien välillä tulevat olemaan este tilanteen vakauttamiselle historia jo kertoo että vuoden kaksituhattayksi wtc iskujen jälkeisten tapahtumien valossa terroristisia ryhmittymiä irakin syyrian ja afganistanin alueilla on syntynyt kuin sieniä sateella kun yksi on saatu kukistettua putkahtaa esiin uusi joidenkin tietojen mukaan alueen epävakautta on lisännyt myös se että vaikka irakin perustuslaki mahdollistaa maakuntien itsehallintoalueita ei keskushallinto siiaenemmistöiselle basran alueelle ole valmis valtaa lisää antamaan sillä suuri osa irakin öljytuotoista ja sitä kautta keskushallinnon varannoista tulee tältä alueelta myös muualla lähi idässä ongelmat lisääntyvät ikiliikkuen viimeisenä on iranin ja saudi arabian välinen tilanne jonka lopputulosta voi vain arvailla arvoisa puhemies on sanomattakin selvää että yksi syy irakin ja lähi idän ongelmiin kumpuaa siitä poliittisesta ideologiasta jota me omasta vastaavasta maalaistuneet länsimaiset ihmiset emme luultavasti tule koskaan täysin ymmärtämään ja opi sen kanssa toimimaan en usko että länsimaisen demokratian keinoilla konflikteja kyetään ratkaisemaan toivon todella että olisin tässä mielipiteessäni enemmän kuin väärässä suomi on ollut mukana tässä koalitiossa vuodesta kaksituhattaneljätoista ja tämänhetkisen tilanteen valossa uskon että tarve operaation jatkumiselle on olemassa siitä huolimatta että isis on melkein kukistettu suomalaisen veronmaksajan kannalta on huomioitavaa että rahaa on tähän operaatioon palanut kymmeniä miljoonia eikä takeita rahantarpeen loppumiselle näytä olevan on tietysti suomenkin etu että tilanne lähi idässä ratkeaa sitä en kiistä mutta edellä mainittujen seikkojen perusteella on hyvä miettiä myös muita mahdollisia keinoja tilanteen ratkaisemiseen koska suomi on tehnyt monenlaisia kahdenvälisiä sopimuksia irakin kanssa on syytä ihmetellä sitä ettei suomi ole kuitenkaan saanut palautussopimusta irakin kanssa aikaan sen sijaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille rahaa jakamalla pyrkii heidät huonoin tuloksin vapaaehtoisesti kotimaahansa palauttamaan tässä on ulkoministeri haavistolle työsarkaa tulevaa ajatellen arvoisa puhemies kannatan oir osallistumisen jatkamista samalla toivoen että tässä salissa alettaisiin kiinnittämään huomiota myös oman väestön hyvinvointiin ja turvallisuuteen sillä samalla äärimmäisellä tarmolla millä oman maan rajojen ulkopuolista maailmaa nyt niin auliisti huomioidaan kiitos

kiitos arvoisa puhemies haluaisin nostaa kolme asiaa esiin tästä käydystä keskustelusta liittyen tähän operaatioon ensinnäkin tässä kokonaisuudessa on otettava huomioon myös se että myös suomesta käsin on lähtenyt isikseen johtaviin asemiin henkilöitä jotka ovat osallistuneet sekä irakilaisten että syyrialaisten siviilien tappamiseen osa näistä henkilöistä on todennäköisesti kuollut tai on irakin vankiloissa ja kun lähdemme keskustelemaan näistä näistä sopimuksista siitä miten näitä erilaisia ihmisiä tulisi käsitellä tai tuomita ja ja minkälaisessa tuomioistuimessa ja kuka joutuisi kärsimään vankeusrangaistustaan tai jotakin muuta ja missäkin maassa niin tämä keskustelu itsessään vaatii meiltä eli meidän diplomaateilta todella pitkäjänteistä keskustelua nimenomaan sieltä irakista käsin ja siksi se lähetystön avaaminen on ensisijainen ja tärkeä asia me olemme lähteneet nyt liikkeelle toinen asia josta haluaisin ehkä puhua on se että suomi osallistui vuonna yhdeksänkymmentä muistaakseni hyvin rampauttavaan ja rapauttavaan kauppasaartoon joka iski irakiin tämä kauppasaarto yhdeksänkymmentä luvulla johti siihen että irakissa syntyi monta sukupolvea erittäin syrjäytyneitä ja huonosti voivia henkilöitä saatamme nähdä osan tämän päätöksen rippeistä jo tänä päivänä globaalissakin merkityksessä muun muassa tämän isiksen voimaantumisen myötä on paljon katkeruutta johon me suomalaisetkin olemme osallistuneet taholtamme kuitenkin jos jäämme vielä pohtimaan historiaa niin ennen tätä aikakautta ennen yhdeksänkymmentä luvun kauppasaartoon osallistumista osallistumista suomalaiset olivat hyvin vahvasti mukana irakin infran rakennushankkeissa

irak oli yhdessä vaiheessa suomen vientikohteiden top viidessä niin kuin tämäkin eduskuntatalo on suunniteltu sirenin toimesta niin myös irakin nykyinen parlamentti sirenien käsialaa myös se on rakennettu sirenien ja suomalaisten toimesta suomalaisia tästä kauppasaartoasiasta huolimatta pidetään neutraaleina ja suomen valtiota neutraalina valtiona näissä konflikteissa suomalaisia odotetaan irakiin sen maan jälleenrakentamiseen irak on todella rikas maa toistan irak on todella rikas maa se on vain korruption vuoksi epäonnistunut käyttämään näitä rahoja oikein kansalaistensa hyvinvoinnin edistämiseksi mutta tästä rahasta kyllä riittää myöskin meidän suomalaisille kauppamiehille ja naisille nyt kun se lähetystö on on avattu

arvoisa rouva puhemies rauhanturvaaminen ja kriisinhallinta ovat olleet tärkeässä roolissa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikassa yli kuuden vuosikymmenen ajan suomi on perinteisesti ollut todellinen rauhanturvaamisen suurvalta meidän on tärkeää muistaa kiittää niitä rohkeita miehiä ja naisia jotka eri vuosikymmenillä ovat olleet valmiita palvelemaan isänmaata osallistumalla kansainvälisen vastuumme kantamiseen kuten täällä on jo monessa puheenvuorossa todettu kriisinhallinnalla edistetään konfliktimaiden vakautumista suomi ei toki yksin ratkaise kriisejä vaan tarvitaan suurempia liittoumia aivan kuten myös tänään keskustelun kohteena olevassa operaatiossa arvoisa puhemies eduskunnan tärkein tehtävä on huolehtia suomen turvallisuudesta ja puolustuksemme uskottavuudesta keskustelussa on tuotu esiin näkökulmia siitä kansainvälisen osallistumisen merkitys on suomen oman puolustuskyvyn rakentamiselle ja siten rauhan ja vakauden lujittamiselle omalla alueellamme uskon että kansainvälisellä osallistumisella on monta merkitystä siten saadaan aivan konkreettista kokemusta vaativissa olosuhteissa hankalien operaatioiden toteuttamisesta osallistumisella rakennetaan myös kansainvälistä luottamusta joten sopiva osallistuminen on perusteltua myös suomen turvallisuuden lujittamiseksi aivan suoraan rauhanturvaamisella vaikutetaan terrorismin ehkäisyyn ja lähi idän romahtaneiden valtioiden alueelta eurooppaan suuntautuvan muuttoliikkeen juurisyihin kuten kokoomuksen ryhmäpuheessakin todettiin suomen intressinä on vakauttaa turvallisuustilanne irakissa koska irakista saapuu suomeen enemmän turvapaikanhakijoita kuin mistään muualta vain vaikuttamalla niin että olosuhteet kriisialueilla vakautuvat voimme saavuttaa ensisijaisen tavoitteemme eli ettei kenenkään tarvitsisi lähteä kotoaan pakoon eikä toisaalta kukaan voisi myöskään saada sodasta ja sekasorrosta sumuverhoa kansainvälisen turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttämiseksi arvoisa puhemies tätä keskustelun kohteena olevaa koulutusyhteistyötä irakin kanssa on syytä jatkaa kun suomi on nyt eun puheenjohtajamaa niin esitän keskusteluun myös laajemman ajatuksen siitä siitä pitäisikö tutkia sellaista mahdollisuutta että kaikenlainen kehitysyhteistyö siirrettäisiin eun yksinomaiseen toimivaltaan kuten nykyään maatalouspolitiikka kuuluu eun toimivaltaan ymmärrän että eun toimivallan lisääminen ei ehkä näin brexit sekasorron keskellä ole suosittu aihe mutta kyllä mielestäni järkevistä ehdotuksista tulisi voida keskustella silloin kun eun toiminnan vahvistaminen tuo jäsenmaille selkeästi lisäarvoa pelkään pahoin että nykyisin eri eu maiden sinänsä yhteenlaskettuna massiiviset ponnistukset kehitysyhteistyöhön valuvat suurelta osin koordinoimattomina hukkaan jos euroopan maista tuleva tuki koordinoitaisiin kunnolla voitaisiin nostaa kerralla kokonaisia kansakuntia jaloilleen ja näin voitaisiin vakauttaa yhteiskunnat ja palauttaa taloudellinen toimeliaisuus kuin oikeusvaltiokin jolloin saataisiin myös poistettua nyt euta repivän pakolaiskriisin juurisyyt

puheenvuoroa aluksi mutta koska kuitenkin kolme vuotta olen elämästäni eri rauhanturvaoperaatioissa viettänyt muun muassa mosambikissa viisitoista kuukautta miinoja raivanneena ajattelin parista asiasta mielipiteeni kuitenkin lausua suomen osallisuudesta rauhanturvaamiseen sen historiassa olemme siis suurvalta olleet joten mielestäni tämä irak operaatio sinällään on sellainen jossa meidän ehdottomasti tulee jatkaa jopa nykyistä pidempään jos niikseen tulee tai tarve on pidän rauhanturvaamista

jos sitä kehitysavuksi voisi rinnastaa jopa tehokkaimpana mitä me mitä me annamme ja ja varsinkin jos se tässä tapauksessa voisi olla vastikkeellista niin kuin täällä on puhuttu näistä palautuksista liittyä tätä voitaisiin myös täydentää esimerkiksi koulutusviennillä koska meillä on koulutus aina ollut korkeatasoista varsinkin jos pisa tutkimuksia katsoo eli kun alueelle saadaan vakautta ja jos viemme sinne koulutusta jolloin sivistystaso ja ja koulutustaso alueella nousee on mielestäni oletettavissa että tulevilla sukupolvilla konfliktien määrä olisi

vähäisempi sitten koen että tämä irakin operaatiossa annettava sotilaallinen koulutus taas on sinänsä hyvä koska se annetaan nimenomaan paikallisille jotka tuntevat paikalliset olosuhteet kulttuurit ja muut eikä lähetetä välttämättä omia joukkoja sinne se on hyvä mitä taas täällä puhuttiin rauhanturvaajien paremmasta vakuutusturvasta ja ja myös heidän palattuaan kotimaahan rauhanturvaveteraanien tai kriisinhallintaveteraanien paremmasta kuntoutuksesta operaatioiden jälkeen niin näen että se on se on tärkeää ja sitä tulisi edelleen jatkaa puolustusministeriöllä on kansallinen kriisinhallintaveteraaniohjelma joka on jo osaltaan parantanut veteraanien asemaa on on muun muassa kriisinhallintaveteraanikortti jolla saa tiettyjä palveluita katsoisinkin että näiden palvelujen edelleenkehittäminen on erittäin tärkeää

pystytään osoittamaan että niin palveluksessa olevista kuin siellä

välitetään myös nykyään ministerit ikävä kyllä ehtivät lähteä olisin heille halunnut esittää kysymyksen käsitinkö oikein onko onko suomen tarkoitus osallistua miinanraivaukseen alueella tai toimimmeko jo miinanraivaustöissä alueella kiitos

arvoisa puhemies turvallisuussektorin koulutusyhteistyö on tärkeää ja yleensäkin rauhan rakentaminen on edellytys sille että yhteiskunnassa mikään muukaan järkevä toiminta voi toimia se on siis tietenkin kannatettavaa mutta irakista puhuttaessa ei voi välttää kysymystä siitä että tällä hetkellä maassamme on tuhansia irakin kansalaisia jotka ovat hakeneet meiltä turvapaikkaa sitä saamatta he eivät halua palata kotimaahansa vapaaehtoisesti eikä ainakaan meidän käytössämme olevien tietojen mukaan irak välttämättä ota näitä kansalaisiaan vastaan niin sanotuilla pakkopalautuksilla on käsittämätöntä mikä on sellainen maa joka ei ota vastaan omia kansalaisiaan tällainen toiminta langettaa varjon kaiken muunkin yhteistyön päälle ja mielestäni muu yhteistyö kehitysapu koulutusyhteistyö pitäisi jollakin tavalla ehdollistaa sille että maa nyt ottaa vastaan omat kansalaisensa jotka ovat turvapaikkaa vailla muualla eli aivan perusedellytys että maahan voi sen maan kansalainen palata